päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon

pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla oleville ministereille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

arvoisa puhemies yli miljoonan ihmisen koti ja palvelut ovat pääkaupunkiseudulla tällä viikolla järjestettiin historiallinen pääkaupunkiseudun neljän kaupungin yhteinen valtuuston kokous alueen yli miljoonaa ihmistä edustavat valtuutetut totesivat että sote uudistusta ei tule hallituksen esittämässä muodossa hyväksyä koska se muun muassa vaarantaa ihmisten palvelut eduskunnan käsittelyssä on käynyt selväksi että kaikki muutkin huolet joita kaupungit ovat esittäneet ovat käymässä toteen uudistuksen tavoitteet eivät toteudu eriarvoisuus kasvaa palvelut pirstoutuvat ja niitä joudutaan leikkaamaan koska rahoitus ei ole riittävä

puhemies tietenkin pitää ottaa hyvinkin vakavasti se että huolta kannetaan mutta jo samaan hengenvetoon haluan sanoa sen että mielestäni ovat ylimitoitettuja nämä huolet nämä pelot joita joita on esitetty ja mielestäni jopa lietsotaan tämän sote uudistuksen ympärillä ja nimenomaan pääkaupunkiseudulla minusta ne ovat ylimitoitettuja kaikissa näköpiirissä olevissa ratkaisuissa joita eri puolueet ovat esittäneet on lähdetty siitä että sosiaali ja terveyspalveluiden järjestäminen irrotetaan kuntapohjasta eli myöskin pääkaupunkiseudulla tulisi kaikissa malleissa käsittääkseni myöskin sosiaalidemokraattien mallissa näin tapahtumaan me tarvitsemme koko maan kattavan

ja meidän pitää huolehtia hallituksena ja eduskuntana siitä että koko suomessa sosiaali ja terveyspalvelut pystytään järjestämään täällä väkirikkaalla ja rikkaalla alueella pääkaupunkiseudulla pystyttäisiin varmasti jatkamaan nykyjärjestelmälläkin mutta meidän pitää huolehtia koko suomesta siksi me olemme räätälöineet tämän ratkaisun josta myöskin useat asiantuntijat merkittävät asiantuntijat ovat sitä mieltä että tällä mallilla voidaan edetä että nyt tämä on kehittynyt niin paljon että tästä tulee hyvä malli
pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä tästä aiheesta ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan
arvoisa puhemies hallituspuolueilla on yhteensä yhdeksänkymmentäkahdeksan edustajaa pääkaupunkiseudun neljän kaupungin valtuustoissa reilusti yli puolet heistä viisikymmentäviisi vastustaa hallituksen sote esityksen hyväksymistä peräti yli puolet pääkaupunkiseudun hallituspuolueisiin kuuluvista valtuutetuista on siis sitä mieltä että sote uudistusta ei tule hallituksen esittämässä muodossa hyväksyä ja loputkin ja loputkin arvoisa puhemies hallituspuolueisiin kuuluvista valtuutetuista ovat sitä mieltä että muutoksia pitäisi tehdä jotta lakiesitystä voitaisiin viedä eteenpäin eilen kuitenkin alivaltiosihteeri päivi nerg ilmoitti että sote ja maakuntauudistusta on mahdotonta enää muokata ja hallituksestakin lausuttiin medialle eilen että uudistus viedään maaliin asti suurten kaupunkien kapinoinnista huolimatta arvoisa ministeri orpo onko teidän mielestänne suurten kaupunkien perusteltu huoli ihmisten palveluista ja ihmisten turvallisuudesta pahaista kapinointia
arvoisa puhemies meille on tullut paljon viestintää myös täältä uudenmaan ja helsingin puolelta kuuntelemme kyllä niitä viestejä ja esimerkiksi kehysriihessä otimme näitä viestejä huomioon ja otimme sieltä huomioon kannanoton jossa todettiin että palvelutarpeen muutoksiin tulisi paremmin varautua vuoden kaksituhattakaksikymmentä rahoituksessa sekä myös katsoa katsoa sitä mitä ne muutoskustannukset ovat mutta samalla haluan todeta sen että kyllähän sekä helsingin vaalipiiristä että myös uudenmaan vaalipiiristä

eduskunta on hyvin vaativassa tilanteessa sillä meillä on käsittelyssä vuosisadan uudistus ja paljon toiveita on laskettu tämän uudistuksen varaan kyllä on kaikkein keskeisintä että me voimme kaventaa hyvinvointieroja ja lisätä ihmisten terveyttä parantaa mahdollisuutta päästä lääkäriin ja saada hoitoa pitää huolta siitä että ketään ei jätetä siksi eduskunta on hyvin vartijana meiltä kaikilta odotetaan että teemme sen työn minkä perustuslakikin takaa eli käytännössä eduskunnan käsissä on nyt sote ja maku uudistus ja teemme hyvin paljon työtä koko ajan että tämä uudistus tässä talossa tulee käsitellyksi asianmukaisella tavalla toivon että sosiaali ja terveysvaliokunta voisi saada työrauhan mitä te ajattelette tästä toiveesta hallitus

arvoisa puhemies kyllä me annamme kaikille valiokunnille työskentelyrauhan ja toivon että rauhanomaisesti ja eduskunnan hyviä perinteisiä tapoja noudattaen valiokunnat käsittelevät ja saavat rauhassa käsitellä tätä ja kuulla asiantuntijoita joita on pyydetty ja jo kuultu satoja eli eduskunta ottaa sen ajan kuin eduskunta tarvitsee mutta toisaalta iso uudistus ja se pitää kohtuullisessa ajassa myöskin saada täältä eduskunnasta ulos edustaja kiuru otti hyvin esille juuri ne asiat miksi sote uudistusta tehdään se perimmäinen syy oli ennen kaikkea se että ihmiset eivät ole päässeet suomessa lääkäriin he eivät ole päässeet hoitoon vaan he ovat olleet jonoissa

arvoisa puhemies tulevat maakuntapäättäjät ovat kovan paikan edessä kaikki arvioivat maakuntien talouden olevan kuralla jo heti kun maakunnat tulevat ja tämä herättää kyllä syvää huolta nyt on päätetty että rahaa halutaan laittaa tilaaja tuottaja mallin hallinnointiin sen sijaan sijaan että rahaa laitettaisiin kasvavaan palveluntarpeeseen esimerkiksi syöpätautien määrän arvioidaan kasvavan kaksituhattakaksikymmentä viiva kaksituhattakolmekymmentä luvun aikana yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaiden osalta neljänneksellä siis syöpätautien määrän myöskin kustannusten arvioidaan väestön ikääntymisen vuoksi nousevan yksi pilkku seitsemän prosenttia jos näihin ei pystytä vastaamaan koska talous on jo kuralla tämä tarkoittaa väistämättä leikkauksia tai asiakasmaksujen korotuksia arvoisa ministeri eikö olisi reilua kertoa että näihin säästöihin

arvoisa puhemies tällä hetkellä sosiaali ja ja terveyspalveluista suomessa vastaavat useat sadat eri toimijat julkisilla varoilla ja julkisilla varoilla toteutetaan myös jatkossa palvelut vain siinä että nykyisestä mallista siirrytään yhden vastuutahon malliin mainitsemanne esimerkit edustaja salonen ovat juuri niitä puhuttelevia syitä miksi uudistus tehdään oma huoleni on koko tämän matkan ajan liittynyt ennen kaikkea siihen miten vahvistamme peruspalveluita ja kaikkien mainitsemienne ongelmien havaitsemista riittävän ajoissa nykyinen järjestelmä jossa erikoissairaanhoito on voinut kulkea omia latujaan ja lähettää laskuja potilaidensa kotikuntiin ei ole ollut omiaan vahvistamaan sitä että asioihin puututtaisiin vaikuttavalla tavalla ja ajoissa sen vuoksi tämä uudistus nimenomaan tarvitaan vahvistaaksemme niitä järjestäjiä ei rahojen ja yhteisten varojen niukkuus liity tähän uudistukseen vaan vanhenevaan väestöön jonka me olemme luvanneet hoitaa kunnolla ja työikäisen väestön vähenemiseen

arvoisa puhemies ministeri otti juuri esille sen että olemme luvanneet hoitaa ikäihmiset kunnolla itse saan paljon palautetta siitä että kaikki eivät halua olla kotona mahdollisimman pitkään se on hyvä fraasi silloin kun ihminen sitä itse haluaa mutta kukaan meistä ei voi päättää ikäihmisen subjektiivista kokemusta jos vanhus haluaa laitokseen niin se paikka pitää järjestää ja tämä on sellainen asia että me emme saa puhua totuutena sitä että kaikki ihmiset haluavat olla pitkään kotona jos he siihen kykenevät koska se on vain osittain totta miten hallitus aikoo vastata tähän sitten asiantuntijoiden mukaan sote menojen säästöpotentiaali valinnanvapaudessa on nolla

arvoisa puhemies kysymyksenne jälkimmäiseen osaan valinnanvapaus on iso toiminnallinen muutos osana järjestelmää jossa muun muassa mainitsemiinne ikäihmisten palveluihin niin kotona vaikkapa tehostetussa palveluasumisessa tulee jatkossa aivan varmasti enemmän vahvuudeksi laatu ja ihmisten oman äänen kuuluminen ja sitä kautta vaikuttavuus ja laadun vaikuttaminen siihen minkälaisia palveluita ikäihmisille jatkossa tuotetaan mitä tulee edustajan kysymykseen siitä hoidetaanko jatkossa kaikki kotona totta kai meillä on jatkossakin palveluasumista tehostettua palveluasumista ja vanhainkotejakin mutta kyllä rohkenen sanoa täältä että pidän sitä suuntaa oikeana että laitos niin kuin me ymmärrämme sen sellaisena paikkana jossa ei ole vaikkapa omaa yksittäistä huonetta tai minkäänlaista kokemusta kodinomaisuudesta ei voi olla kenenkään ei ikäihmisenkään pysyvä asumisen muoto kodin ja laitoksen väliin mahtuu paljon vaihtoehtoja joita jatkossa turvataan

rouva puhemies kyllä meillä kaikilla on tietysti yhteinen huoli siitä miten saataisiin terveyseroja kavennettua mutta vakava on tämä tilanne jossa asiantuntijat sanovat että hallituksen valitsema rahoitusmalli tulee toimimaan niin että että sote keskuksilla on vahva intressi siirtää kalliit potilaat maakuntien hoidettavaksi asiantuntijat sanovat myös että kunnilla ei tule olemaan intressiä panostaa väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen koska se ei näy mitenkään kuntien rahoituksessa asiantuntijat sanovat myös että palveluiden välinen yhteistyö tämä tulee heikentymään nykyisestä viime kaudella laskettiin että jos eksoten alueella etelä karjalan alueella oleva hyvin integroitu palvelumalli oltaisiin ulotettu koko maahan sillä oltaisiin saatu kahden pilkku kuuden miljardin euron säästöt mutta nyt hallitus hajottaa integraation elikkä heikentää sitä nykyisestä tämä tarkoittaa sitä että oletteko siis ymmärtäneet että mitään säästöjä ei tule kun te hajotatte tämän integraation estätte sen toteutumisen tällä valinnanvapausmallilla
pysytään kaikki yhdessä minuutissa
puhemies teen parhaani kysymyksenne edustaja alanko kahiluoto oli kolmiosainen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuut kunnille ovat lakisääteisiä ja esimerkiksi itse kaupunkipäättäjänä ajattelen että kaiken sen mistä kaupunki tai kunta asukkaidensa osalta päättää pitää perustua pyrkimykseen mahdollisimman suureen hyvinvointiin ja sellaisiin seikkoihin jotka vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin ja onnellisuuteen niihin reunaehtoihin mitkä ihmisten elämän hyviä edellytyksiä rakentavat vaikkapa asumisessa tai vapaa ajan palveluissa toinen kysymyksenne liittyi valinnanvapauteen ja siitä maksettaviin korvauksiin niistäkin täällä kyselytunnilla on keskusteltu useampaan otteeseen korvausmalli ei ole yksinkertainen sen näemme naapurimaasta variaatioita ruotsissakin asiasta on useita suomessa lähdetään liikkeelle mallista joka perustuu vahvaan perustaan listautuvasta asiakkaasta ja potilaasta ja kermankuorintaa tältä osin pystytään välttämään mitä tulee integraatioon minun näkemykseni mukaan suurimmassa osassa suomalaisista terveyskeskuksista ei tällä hetkellä sitä ole turvattu sillä tavoin kuin tulevassa sote keskuksessa on

puhemies sote uudistus on tämän eduskunnan tärkein uudistus nykyjärjestelmän ongelmat ja haasteet kasvavat tarvitaan tulevaisuuteen suuntautuva uudistus jotta palvelut voidaan turvata uudistusta on valmisteltu vuosikausia täälläkin viime keväästä asti on erilaisia mielipiteitä hyvinkin eri suunnilta mukaan lukien pääkaupunkiseudulta missä kuitenkin kaikkien kolmen kaupungin valtuustossa oli erilaisia mielipiteitä ja äänestettiin

arvoisa puhemies edustaja osui kyllä siinä nappiin kun viittasi sinne maakunnissa tehtyyn työhön myös mitä siellä on tehty tässä viimeisen puolentoista vuoden aikana sieltä maakuntien valmistelijoilta on vain yksi viesti tälle talolle viekää vihdoin päätökseen meillä on nytten kuudes

oulun kaupungissa asuvien asuvien osalta kymmenen prosenttia sote palvelujen käyttäjistä kuluttaa kahdeksankymmentä prosenttia sote menoista jos me onnistumme uudistuksen myötä tässä integraatiossa paljon palveluja käyttävien osalta niin se on todella

arvoisa rouva puhemies peruin jo puheenvuoroni koska se jo aiemmin kysyttiin mutta nyt kun näin hyvässä ajankohdassa saan puheenvuoron käytän sen toki mielelläni kuulen ministeriltä arviota siitä kun nyt puhutaan paljon tästä kaupunkiseutujen ja suurten kaupunkien kapinasta mitenkä näette sen pystyttekö te sovittelemaan joillakin tavoin niin että suuret kaupungit pystyvät olemaan tässä prosessissa niin mukana että me siellä nakkilassa voimme turvallisin mielin olla mukana tässä ja täydellä teholla vaikka maakuntavaltuustossa varmasti tulee olemaankin enemmän poliittisia päätöksentekijöitä porista ulottuuko tämä ohjaavuus niin että kaupunkiseutujen reuna alueilla olevat kunnat eivät joudu olemaan hädissään sen suhteen ja sitten pystyttekö turvaamaan suurille kaupungeille heidän jo nyt hyvät edellytyksensä tuottaa sosiaali ja terveyspalveluita
arvoisa puhemies kiitos hyvästä kysymyksestä oman arvioni mukaan jota myös tukee se faktapohja jolla tulevia maakuntia on arvioitu meillä on hyvin suuria eroja sekä maakuntien välillä että myös maakunnissa kuntien välillä ei ole sanottua että aina ne suurimman keskuskaupungin käytänteet järjestää palveluita olisivat parhaita potilaan kannalta tai asiakkaan kannalta eivätkä ne aina ole myöskään tehokkaimmalla halvimmalla ja järkevimmällä tavalla järjestettyjä maakunnan idea onkin juuri siinä että voidaan siitä omalta lähialueelta oman maakunnan kokoiselta alueelta poimia palveluiden käyttäjän kannalta parhaat käytänteet mitä tulee suurten kaupunkien rooliin olen ollut hyvin iloinen siitä että suurimmat suomen kaupungit ovat antaneet monia osaajiaan ja heidän työpanostaan sote ammattilaisten ja johtajien työpanosta sen tulevan maakunnan valmisteluun minulla esimerkiksi ei ole huolta uudenmaan tulevista tehtävistä ja maakunnan suoriutumisesta erityisesti juuri siksi että täällä on valtava osaajien joukko laittanut kaikki panoksensa nykytyön lomassa sen synnyttämiseen että uusi maakunta voisi aloittaa

arvoisa puhemies maakunnissa työ on hyvin pitkällä siinä miten sote uudistus ja maakuntauudistus tosiaan tarvitsee tehdä satakunta on siitä hyvä esimerkki siellä on tehty paljon töitä ja ollaan tosi pitkällä tämä sama viesti kuuluu useista muista maakunnista

puhemies ensinnäkin haluan todeta että juuri tänä päivänä siellä satakunnassa porissa on kaiken kaikkiaan kahdeksasta ministeriöstä virkamiehiä tekemässä tätä vuorovaikutusta ja myös katsomassa yhdessä sitä miten satakunnassa mennään eteenpäin itse asiassa alivaltiosihteeri päivi nerg käy tämän joukon kanssa kaikki maakunnat läpi ja se on erittäin tärkeää koska me tarvitsemme myös valtioneuvoston puolella ministeriöissä tietoa siitä miten käytännössä lakeja ajatellaan viedä siellä eteenpäin ja uskallan tässä yhteydessä sanoa että pidän myös niitä muutosvalmistelijoita joita on kaiken kaikkiaan kokopäivätoimisesti koko maassa noin seitsemänsataa eri maakunnissa todellisina laaja alaisina monialaisina osaajina arvioimaan sitä mikä tämän lainsäädännön

värderade talman onko todella niin että pääkaupunkiseutu on herännyt liian myöhään kun olemme kaupungit täällä antaneet kymmeniä lausuntoja tästä uudistuksesta joissa ollaan kritisoitu montaa eri kohtaa mutta niitä kohtia ei vain ole otettu huomioon tässä lakiehdotuksessa kaupungit ovat esimerkiksi ottaneet esille useita asioita jotka uudistuksen myötä vaarantavat niiden toimintaa ja tämän nopean toimeenpanon takia myöskin potilasturvallisuutta

ensinnäkin haluan todeta että pääkaupunkiseudun neljällä kaupungilla oli lähes vuoden ajan vuoden kaksituhattaviisitoista lopusta vuoden kaksituhattakuusitoista loppuun saakka mahdollisuus tehdä myös erillisratkaisuja ja sellainenhan tehtiinkin soten puolelta mutta siitä todettiin valmistelussa virkamiesten ja ja valtiosääntöoppineitten osalta että se ei ole perustuslain mukainen ei ollut riittäviä perusteita tehdä erillistä kuntayhtymämallia nimenomaan sotessa mutta sitten tähän demokratiakysymykseen voin sanoa

nyt kun ollaan oikeasti parantamassa perusterveydenhuoltoa sitä ihmisiä lähimpänä olevaa perusterveydenhuoltoa nousee suuri vastustus ja suoranaista ihmisten pelottelua ihmettelenkin miksi suomella on vastuu turvata kaikkien sosiaali ja terveyspalvelut kaikkien asukkaiden myös kaikkein heikoimpien ihmisten ja niitten jotka nyt ovat jonossa eivätkä pääse lääkäriin sote muutos tulee parantamaan hoitoonpääsyä myös uudellamaalla kun muun suomen sosiaali ja terveydenhuolto siirtyy leveämmille harteille se tulee olemaan myös uudenmaan asukkaiden etu eikö näin

tämä kysymys innoittaa omaa pohdintaani ja rohkaisee siltä osin teitä kaikkia kansanedustajia tutustumaan siihen puolueettomaan asiantuntija arvioon joka terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johdolla on tehty joka ikisestä suomen alueesta kaikki kahdeksantoista maakuntaa on käyty läpi ja arvioitu niiden tilanne nykyisten peruspalveluiden erikoispalveluiden väestörakenteen osalta ja myös arvioitu sitä miten kustannustehokkaasti palveluita nykyään voidaan järjestää tuon arvion perusteella käy ilmi muun muassa että uudellamaalla joka on nyt uudistuksen yksi voimakkaimpia kritisoijia pääkaupunkiseudun kaupunkien toimesta on suomen tervein nuorin ja parhaiten toimeentulevin väestö näkökulmasta on hyvä huomioida että huoli peruspalveluista ja niiden toteuttamisesta vahvemmilla harteilla on ehkä sittenkin jossain muualla päin suomea ja siksikin tämä uudistus tarvitaan
kolmella eduskuntaryhmällä oli niin ikään sosiaali ja terveydenhuoltouudistus kysymyksenä otetaan heidän edustajiensa puheenvuorot ensimmäisenä edustaja uotila
arvoisa rouva puhemies minä kehottaisin ministeri saarikkoa ja erityisesti ministeri orpoa tutustumaan tänään jätettyyn valtiovarainvaliokunnan erittäin kriittiseen lausuntoon sosiaali ja terveysvaliokunnalle sotesta tai vielä mieluummin jos malttaisitte tutustua myöskin opposition yksimielisesti jättämään yhteiseen eriävään mielipiteeseen valiokunta on erittäin huolissaan sote ratkaisuun sisältyvistä epävarmuustekijöistä riskeistä taloudellisista seurauksista ja vaikutuksista ja sellaisia ennusteita mitkä normaalisti liittyvät suuriin uudistuksiin emme ole pyynnöstä huolimatta kuukausien aikana saaneet eilen sen jälkeen kun valiokunta oli käynyt jo ensimmäisen keskustelun mietinnöstä teidän oma valtiosihteerinne kansliapäällikkö lähetti vielä pitkän paperin jossa yritti muuttaa mustan valkoiseksi mutta totesi myös sen että

valinnanvapauteen ei sisälly kustannusten säästöpotentiaalia eikä säästömahdollisuutta mitä järkeä on pitää kiinni valinnanvapaudesta jolla ei tule säästöä mutta joka vaarantaa

puhemies edustaja uotila te olette nyt ymmärtänyt tämän valinnanvapauden väärin aivan väärin valinnanvapaus valinnanvapaus ei ei valinnanvapaus ole säästötoimi valinnanvapaus rakennetaan siksi että ihmiset pääsevät hoitoon mihin he eivät tänä päivänä pääse tänä päivänä ihmiset ovat jonossa valinnanvapauden myötä meille syntyy sote keskuksia joista osa on julkisia ja osa yksityisiä tuotantolaitoksia ja ne ovat lähipalvelu menkää kiuruvedelle katsomaan sote jossa ollaan erittäin tyytyväisiä siihen miten valinnanvapaus toimii lääkäriin pääsee ja laatu on ollut hyvää valinnanvapaus on siis täsmätoimi perustasolle oli suurimpia ongelmia kun tähän uudistukseen lähdettiin se saa jopa maksaa että ihmiset pääsevät nopeammin hoitoon luulisi sen teille sopivan yleensä tämäntyyppiset asiat ovat teille mieleisiä
myös perussuomalaisten eduskuntaryhmällä oli aiheeseen liittyvä kysymys edustaja juvonen
arvoisa rouva puhemies arvoisa ministeri orpo te syleilitte maailmaa sillä mitä te äsken sanoitte minä kysyn teiltä valinnanvapaus ei sovellu yhtäläisesti kaikille asiakasryhmille on esimerkiksi näyttöä siitä että valinnanvapausjärjestelmä sopii huonosti heikon toimintakyvyn omaavien kotihoidon asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseen mistä on tämä lause

te haette sotesta kolmen miljardin säästöjä ja ja nyt on tullut viimeisin tieto että valinnanvapaus tuo nolla säästöä mistä te haette ikääntyneistä ja vanhuksista ne säästöt millä pienituloinen vanhus valitsee ja saa sen tulevan palvelun kun asiakasmaksut nousevat asiakasseteli on minä kysyinkin juuri millä ihmeellä te hoidatte sen että vanhus vanhus saa sen hoidon ja palvelut paranevat

arvoisa puhemies on aivan totta että esityksessä on arvioitu hyvin tarkkaan ja avoimesti valinnanvapauden moninaisia vaikutuksia on myös käyty läpi sitä että valinnanvapaus ei ensinnäkään tule osaksi kaikkia sote palveluita toisin kuin tästä keskustelusta voisi päätellä toisekseen voi olla myös valitsematta sekin on osa mahdollisuutta valita kolmannekseen lakiin on kirjoitettu velvollisuus erityiset pykälät tukea valinnan tekemistä sellaisille ihmisille jotka ovat syystä tai toisesta heikommassa asemassa tai alentuneella toimintakyvyllä mitä tulee tähän kokonaisuuteen ja mahdollisuuteen valita tässä keskustelussa unohtuu että valinta ei aina tapahdu yksityisen ja julkisen palvelutuottajan välillä vaan sen voi tehdä myös julkisten palvelutuottajien välillä eri sote palveluiden osassa ja tämä kaikki kytkeytyy tiiviisti siihen että kysymys on palveluiden parantamisen pyrkimyksestä
myös kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä haluaa tästä esittää kysymyksen edustaja räsänen
arvoisa puhemies kansanedustajat joutuvat vertailemaan kumpi on pienempi riski monella tavoin puutteellisen sote ja maakuntauudistuksen hyväksyminen ja myöhempi korjailu vai esityksen hylkääminen nyt ja työn käynnistäminen sitten seuraavalla kaudella erityinen huoli tässä liittyy laajan valinnanvapauden aiheuttamiin kustannusriskeihin ja toisaalta jo nykyisin integroitujen palvelujen pirstoutumiseen kysynkin mikäli valinnanvapautta koskeva lainsäädäntö myöhemmin uuden eduskunnan toimesta kumottaisiin tai sitä jollakin tavalla rajattaisiin mitkä olisivat vaikutukset syntyisikö kansainvälisiltä terveysyrityksiltä mahdollisia

vahingonkorvausvaatimuksia sopimusten purkautumisen myötä

arvoisa puhemies tähän kysymykseen jouduin vähän vastaamaankin viime viikolla ollessani tarkastusvaliokunnan kuultavana sanoin siellä sillä tavalla että tätä juuri emme ole pohtineet emme tietenkään ole kannattaa nyt kuunnella emme ole pohtineet sitä mitä tapahtuisi jos joku lähtisi kumoamaan esitystämme hallituksen esitys kun tuodaan eduskuntaan niin lähtökohtana on että hallituksen esitys kun se täällä hyväksytään on voimassa olevaa lainsäädäntöä siitä lähdetään mutta olemme myös toimittaneet valiokuntaan jonka jäsen taitaa myös edustaja räsänen olla sellaisen lyhyen muistion jossa todetaan että kun maakunnalla on myös se päätöksentekovalta ottaa niitä valinnanvapaustuottajia hyväksyä tai hylätä niin se ei aiheuttaisi korvausvelvollisuuksia tämä on lyhyesti sanottuna sen muistion tiivistelmä mutta emme todellakaan lähde siitä että tätä lähdetään kumoamaan vaan totta kai sitä viedään eteenpäin ja se on voimassa olevaa lainsäädäntöä

tällaisessa tilanteessa kun koko pääkaupunkiseutu on sote uudistusta vastaan tuntuu vastuuttomalta että valtioneuvosto julkaisee suoraan sanottuna banaalin videokampanjan sote uudistuksesta siinä vielä sanotaan näin sanotaan näin onneksi se sukupolvi teki silloin oikeita ratkaisuja mitä ihmeen ratkaisuja asiahan on edelleen auki yhtäkään pykälää ei ole vielä hyväksytty ja asiantuntijatkin jo ovat sanoneet että raja viranomaistiedotuksen ja poliittisen mielipidevaikuttamisen välillä alkaa hämärtyä

arvoisa puhemies ensinnäkin totean sen että meillä on koko tämän uudistuksen ajan ollut erittäin avoin tiedotuslinja aivan sieltä vuodesta kaksituhattaviisitoista lähtien olemme alueuudistus fi sivustolla julkistaneet aina kaikki esitykset myös keskeneräiset esitykset reformiministeriryhmästä ja sieltä löytyy paljon tietoa mutta sitten totean sen että alueuudistus fi on raskas sivusto ja on kyllä tarkoitettu enimmäkseen ehkä kansanedustajille asiantuntijoille ja niille jotka hakevat syvällisemmin tietoa tässä kohtaa olemme arvioineet muutama kuukausi sitten että me tarvitsisimme myös entistä enemmän kansalaisviestintää eli kansalaisille suoraan tehtyä viestintää sen vuoksi alkuvuodesta tai olisiko ollut ehkä maaliskuussa julkistettiin tämä omamaakunta

seuraava kysymys vihreä eduskuntaryhmä edustaja järvinen
arvoisa rouva puhemies anna maija tikkanen on tällä viikolla antanut kasvot kaikkein vaikeimmassa asemassa oleville suomalaisille työttömille rohkea teko hän on antanut kasvot pitkäaikaissairaille joiden on kaikkein vaikeinta saada työtä ja juuri näitä työttömiä hallitus on kohdellut erityisen kaltoin heidän työttömyysturvaansa on leikattu sen tasoa on leikattu ja aktiivimallin leikkurikin toimii kaikkein automaattisimpana juuri näitä työttömiä kohtaan ja rouva puhemies näitä työttömiä on paljon työ ja elinkeinoministeriön oman laskelman mukaan jopa puolet työttömistä kaipaa enemmän sosiaali ja terveyspalveluita kuin varsinaisia työllisyyspalveluita siksi kysyn työministeri lindström mitä ja millaisia toimia te aiotte tehdä helpottaaksenne juuri näiden työttömien asemaa ja

rouva puhemies hyvä asiallinen kysymys ja vastaan siihen asiallisesti eli yhdessä sosiaali ja terveysministeriön kanssa me olemme riihessä päättäneet muun muassa siitä että nyt selvitetään tämän työttömyyden rakennetta koska ollaan tunnistettu se ja se palaute joka kentältä tulee on joka alueella työttömien joukossa on ihmisiä jotka eivät kuulu työvoimapalveluiden piiriin vaan kuuluvat johonkin muuhun eli muun muassa sosiaalipalveluiden piiriin tämä täytyy selvittää ensiksi jotta voidaan sitten päättää niistä toimenpiteistä mitä heille tehdään tämä työ on käynnistetty raija kerätär ja tuija oivo selvittävät tätä ja sen jälkeen tekevät toimenpide esityksiä joihin sitten hallitus reagoi eli me olemme tunnistaneet tämän ongelman ja ilman muuta tähän tartutaan

arvoisa rouva puhemies on ilman muuta hyvä että selvitetään mutta näillä ihmisillä on hätä ja se hätä on tänään hallitus on tehnyt monia toimia juuri heidän asemansa heikentämiseksi terveydenhuollon asiakasmaksuja on korotettu lääkekattoja on korotettu diabeteslääkkeiden korvauksia on leikattu sote uudistus uhkaa purkaa työttömien palvelut joita kela ja te toimistot tuottavat yhdessä samaan aikaan hallitus on itse arvioinut pelkän aktiivimallin ajavan yhä useampia pitkäaikaistyöttömiä toimeentuloluukulle mistä on kaikkein vaikeinta nousta eikä tässäkään vielä kaikki hallitus on vähentänyt ammatillisen työvoimakoulutuksen rahoitusta jyrkästi peräti seitsemänkymmentäviisi prosenttia eli vain neljännes siitä on jäljellä mikä on nyt hallituksen viesti anna maija tikkaselle ja hänen kaltaisilleen työttömille joilla ei näy toivoa paremmasta

arvoisa puhemies ylipäätään siis työvoiman yhteispalveluita typ palveluita joissa siis on tätä monialaista palvelua tulevaisuudessakin on tarjolla tässä kasvupalvelu uudistuksessa eli niitä ei olla lakkauttamassa niitten tarve on tunnistettu pitää muistaa että työttömyyden laskun tässä mennessä eteenpäin myös pitkäaikaistyöttömyys on laskenut merkittävällä tavalla yli sadastakahdestakymmenestätuhannesta noin alle yhdeksäänkymmeneentuhanteen heitä on vielä liikaa ja me olemme tunnistaneet sen että me olemme lähestymässä rakenteellisen työttömyyden rajaa eli sellaista rajaa että nämä palvelut joita meillä nyt on tarjolla työvoimapuolella eivät riitä ja sen takia tarvitaan sosiaalisia palveluja ja muita yksilöllisempiä palveluita tiedän että tämä ongelma on tässä ja nyt mutta hallitus on tehnyt toimenpiteitä ja koko ajan seuraa tätä tilannetta ja tekee tarvittaessa myös uusia päätöksiä jotta voitaisiin vastata tämän esimerkin mukaisen henkilön ongelmiin

pitäisi olla se että aktiivimallissa aktiivitoimenpiteeksi kelpaavat esimerkiksi kelan kuntoutus ja terveydelliset toimenpiteet se purisi suoraan tähän kohderyhmään nyt he ovat kuntoutuksessa mutta he menettävät rahansa sen vuoksi että aktiivimalli on niin kohtuuton

arvoisa puhemies edustaja filatov kuvasi sellaisen skenaarion jossa mikään taho ei tietäisi mitä toinen tekee ja sellaisen tilanteen jossa tieto ei kulkisi ja jossa kukaan ei katsoisi asiakasta tai potilasta tätä samaa henkilöä samasta suunnasta oma oma arvioni on että kuvasitte paljolti myös sellaisen maiseman joka on tämän päivän palvelujen nykytila täällä opposition keskuudessa aika epäkiitollista suosiota nauttiva sote maakuntauudistus voi minusta ihan vilpittömästi katsoen olla suuri vahvuus nimenomaan pitkäaikaistyöttömän kannalta kun samassa vastuutahossa on yhteinen intressi siitä pitkäaikaistyöttömästä sekä hänen sosiaalipalveluistaan hänen terveydestään että työllistymisestään ja siihen liittyvästä tuesta olen aivan varma että se on pohjimmiltaan asiakkaan etu ja siinä toteutuu se aiemmissakin keskusteluissa esiin nostettu integraatio ajattelen tästä tilannearvion toisin kuin edustaja filatov

puhemies sain yhteydenoton keski ikäiseltä työttömältä hän oli saanut enimmäisajan sairauspäivärahaa ja vaikka hän oli edelleen työkyvytön niin hän saadakseen edes jotain etuutta ilmoittautui työvoimatoimistoon työttömäksi työnhakijaksi hän sai työttömyysturvaa mutta aktiivimallin perusteella alennettuna tällaisia työttömiä on hyvin paljon eli sama henkilö saadakseen työttömyysturvaa ilmoittautui työkyvyttömänä työvoimatoimistoon mutta hänen työttömyysturvaansa alennettiin kun hän ei kyennyt täyttämään edes aktiiviehtoa onko tämä johdonmukaista arvoisa ministeri

tätä palautetta ja tarvittaessa teemme kuten eduskunta on edellyttänyt meiltä kyllä tämä viesti on tullut myös minulle ja tiedän että tämä on on ongelma totta kai hallitus näihin tarttuu tarvittaessa ja tekee tekee täydentäviä toimenpiteitä jos niille on tarvetta sen takia

puhemies kyllä hallituksen kannattaisi katsoa peiliin kun arvioi sitä kokonaisuutta mitä hallituksen politiikka politiikka on ollut pienituloisille suomalaisille ihmisille siellä on kovia leikkauksia useat kohdistuvat samoille ihmisille diabetes ja keliakiakorvausten leikkaukset sairaus ja matkakorvausten leikkaukset perusturvan jäädytys ja aktiivimallin leikkuri joka kelan asiantuntijoiden mukaan ei edes kannusta työntekoon vaan sen vaikutus on on ollut olematon elikkä se entisestään leikkaa lähes viisi prosenttia ansioista niiltä työttömiltä jotka ovat kaikkein vaikeimmin työllistymässä ja nyt asiantuntijat arvioivat että hallituksen sote uudistus itse asiassa hajottaa myös niitä hyviä asioita mitä on saatu aikaan eli kaikkein heikko osaisimmat ihmiset itse asiassa

arvoisa puhemies toistan ensi alkuun sen että kun siirrytään siihen että on vahvemmat järjestäjät nykyisen hyvin sekavan kokonaisuuden jälkeen niin siinä on todella mahdollisuus koota yhteen kaikkein heikoimpienkin ihmisten palveluja on kyse sitten työttömistä tai tai vähävaraisista ihmisistä tai ihmisistä jotka eivät pysty itsestään huolehtimaan se on todella mahdollista vahvempien järjestäjien kautta mitä tulee hallituksen politiikkaan minä toivon että nyt nähtäisiin se että tämän hallituksen aikana suomi on kääntynyt merkittävällä tavalla positiiviseen suuntaan satatuhatta ihmistä enemmän on töissä velkaantuminen on on taittunut yritykset investoivat ja palkkaavat lisää väkeä satatuhatta ihmistä on päässyt pois työttömyydestä oman toimeentulon piiriin ja he pystyvät parantamaan heidän asemaansa ja kun me pystymme tätä kautta saamaan meidän julkista taloutta kuntoon niin tässä maassa on varaa tulevaisuudessakin siis tulevaisuudessakin pitää huolta heikoimmassa asemassa olevista jos tätä muutosta ei olisi saatu käyntiin me olisimme ajaneet päin seinää ja silloin vasta heikoimman ihmisen asema olisi ollut huono
otetaan tähän vielä kaksi kysymystä ja ensimmäisen niistä tekee edustaja ihalainen

koulutuksessa eivätkä työssä ja ovat vähän ohuesti kiinni yhteiskunnassa nämä vaativat erityistoimia meillä on kolmannen sektorin toimijoita joille on asetettu tämmöinen kolmentuhannen hengen katto ja ne ovat suurissa vaikeuksissa tahot jotka tekevät arvokasta työtä pitkittyvän työttömyyden keskuudessa mutta minun varsinainen asiani on ovatko tässä yhteiskunnassa arvot koventuneet ovatko arvot koventuneet tämä anna maija tikkasen tarina kertoo vähän siitä missä on myötäelämisen välittämisen ja ihmisarvon kunnioittamisen kulttuuri tässä maassa

arvoisa rouva puhemies vaikka nämä tarinat joita joita tulee ovat tietenkin tosia ja aina sille yksilölle erittäin raskaita siitä huolimatta liittyen siihen ovatko arvot koventuneet kun tämän hallituksen tavoite on saada ihmisiä töihin se on sitä parasta sosiaaliturvaa ja se on sitä mitä me haluamme tehdä että ihmiset todellakin pääsisivät työelämään kiinni tämä kolmannelle sektorille asetettu kolmentuhannen henkilön katto

arvoisa puhemies työttömistä ja pätkätyöntekijöistä monet elävät alle köyhyysrajan heidän toimeentulonsa on hyvin vaikeaa koska heidän taloutensa ei kehity tämän talouskasvun aikana heillä on viimeisenä turvaverkkona voisiko sanoa nämä sadattuhannet järjestöt ja kolmannen sektorin toimijat jotka tässä yhteiskunnassa heitä auttavat yhdet toimijat ovat ruoka aputyötä tekevät järjestöt joita suomessa on noin nelisensataa nyt helsingissä muun muassa ollaan suunnittelemassa sitä että nämä ruoka apua hakevat tulisi saattaa aktiivisen toiminnan piiriin nyt kun me olemme itse kukin eri kunnissa myös päätöksentekijöitä niin kysynkin onko kohtuullista että edelleen heiltä odotamme vieläkin joitain nöyryyttäviä toimenpiteitä jotta he saavat edes sen ruokakassin kotiinsa kun rahat eivät riitä sen ostamiseen voisimmeko me jollakin tavalla näitä kovia arvoja pehmentää meillä on esimerkiksi sitra joka on eduskunnan juhlarahasto se rahoittaa tällaisia toimenpiteitä joilla ne ruokajonot pitää saada pois kuten esimerkiksi vantaan yhteisen pöydän projektin kautta voisimmeko me jollakin tavalla olla armollisempia näitä köyhiä kohtaan

arvoisa puhemies tämä oli merkittävä arvopohjainen kysymys yhteiskunnan kaikista heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä vastaisin että oma näkemykseni on tässä kysymyksessä erilainen kuin edustaja niikon hallituksen linja tässä kysymyksessä juuri myös ministeriön varoilla tuettujen kärkihankkeiden kautta on hakea armollisuutta osallisuutta ja kokemusta yhteenkuuluvuudesta että arvomaailmassa minusta aika kova ratkaisu jonottaminen ruoasta voisi päättyä ja ihmiset voisivat saada sen ruokakassin ohessa myös kokemuksen yhteenkuuluvuudesta ja siitä että joku välittää heidän elämästään muutenkin kuin että vain leipä olisi suussa sillä ihmisellä jonka tulot ovat pienet ja toimeentulo heikko tämä on selvästi näkemyserokysymys jossa hallitus on valinnut linjan tukea sellaista suomea jossa köyhälläkin ihmisellä on oikeus osallisuuteen

aivan kuten perinteisesti kyselytunti on erityisesti opposition kyselytunti niin kuin tälläkin kertaa on ollut täällä on kuitenkin vielä kolmen ryhmän kysymykset otetaan ne yksitellen edustaja kurvinen esittää keskustan eduskuntaryhmän kysymyksen olkaa hyvä
arvoisa puhemies tänään poliisi tiedotti että neljäs viidettä paljastuneesta helsingin alppiharjussa tapahtuneesta henkirikoksesta vangittuna oleva mieshenkilö on myöntänyt tehneensä tämän teon kyseinen mieshenkilö on aiemmin tuomittu kolmesta muusta henkirikoksesta lisäksi hänellä on kontollaan lukuisia muita vakavia seksuaali ja väkivaltarikoksia julkisuudessa olleiden tietojen mukaan tämä mieshenkilö on niin suomalaisten kuin ulkomaistenkin viranomaisten arvioinneissa todettu erittäin vaaralliseksi ja hänen rikosten uusimisriskinsä on katsottu suureksi suomessa on ilmennyt viime vuosina myös muita tapauksia joissa esimerkiksi elinkautista istuneet ja ehdonalaiseen päässeet henkilöt ovat pian sen jälkeen uusineet rikoksensa thl tekee vakavista rikoksista syytetyille ja tuomituille henkilöille vaarallisuusarvioita ja tällaisia henkilöitä on arvioitu terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksissa olevan vaarallisia on ehkä noin kolmekymmentä henkilöä suomessa kysyisin oikeusministeriltä mihin toimiin oikeusministeriö aikoo ryhtyä että nämä henkilöt saataisiin paremmin yhteiskunnan kontrolliin ja valvontaan

arvoisa puhemies kiitos edustaja kurviselle varsin ajankohtaisesta kysymyksestä ensinnäkin lukumäärällisestihän näitä henkilöitä on vähän mutta tämä on periaatteellisesti äärimmäisen tärkeä kysymys jos meillä ei ole mekanismeja tai kapasiteettia ja lainsäädännön keinoja pitää tällaisia henkilöitä eristyksissä jotka uusivat niitä rikoksia täytyy olla vielä tarkempia ja kovempia keinoja me olemme lisäämässä väkivaltarikollisille riskiarviointia heidän vapautuessaan riskiarviointiin on jo neuvoteltu lisää rahaa sitten uusijoiden osalta tulee yleistä kiristystä heidän rangaistuksiinsa ensikertalaisuussäännöksiä kiristämällä samaan aikaan me selvitämme ministeriössä myös sitä miten valvontaa voitaisiin lisätä juuri näille henkilöille erilaisilla mekanismeilla olen myös käynnistänyt kevään aikana selvityksen miten näiden

arvoisa puhemies osaavan työvoiman heikkenevä saatavuus on nousemassa kasvumme pahimmaksi esteeksi tiedämme että hallitus ei valitettavasti ole vapauttamassa ulkomaisen työvoiman saatavuusharkintaa hallitus on kuitenkin ottanut merkittäviä askeleita sen eteen että työperäistä maahanmuuttoa helpotetaan osaavan työvoiman kotimaista saantia lisätään yrittäjät ympäri suomea ovat lähettäneet palautetta että tilauksia olisi esimerkiksi metallialalla ruuhkaksi asti mutta ei ole tekijöitä itse ministeri lindström on vieraillut pohjanmaalla jossa paikallisilta yrittäjiltä on kuulunut samanlaista viestiä työvoiman saatavuus on kainuussa asti koettu vaikeaksi osaavan työvoiman saatavuus estää erityisesti suomen tulevaisuuden turvaavan innovaatiopohjaisen kasvun tilanne on kestämätön emme voi antaa vihdoin ja viimein alkaneen elintärkeän talouskasvumme hyytyä työvoiman puutteeseen myös oppositio yhtyi tähän todetessaan että hallitus ei ole joustavoittanut työmarkkinoita riittävästi tällä hallituskaudella samalla myös kotimaisen työvoiman koulutusta on on edelleen kehitettävä kysynkin siis ministeri lindströmiltä mihin toimiin hallitus on ryhtynyt varmistaakseen välttämättömän työperäisen maahanmuuton

tämä on noussut tänään julkisuuteen kahden uutisen takia toisessa työ ja elinkeinoministeriön virkamiestä oli haastateltu tästä teemasta puheenjohtajan antti palolan ulostulo näissä sekoitetaan usein kaksi asiaa tässä kyseisessä tapauksessa oli kyse aluelinjauksista nämä aluelinjaukset ovat semmoisia joita elyt voivat tehdä elyt voivat harkita sitä onko jollakin tietyllä ammattialalla tarvetta helpottaa tätä saatavuusharkintaa mutta näillä linjauksilla ei voida sivuuttaa saatavuusharkintaa joka on lakisääteinen mitä ollaan tehty lupamenettelyä kehitetään jatkuvasti maahanmuuttoviraston ja te hallinnon kesken erilaisilla foorumeilla ja konkreettisin teemoin fokusoiden tätä asiaa eteenpäin me pidimme pyöreän pöydän keskustelun jossa todettiin että tämä lupaprosessien edistäminen on tässä se juttu työntekijän oleskelulupahakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi hakemusten käsittelyyn lisättiin yksi uusi te toimisto vuoden alusta ja se keventää erityisesti pirkanmaan te toimiston hakemusmääriä lupamenettelyn pullonkaulojen paikallistamiseksi hankitaan vielä selvitys tämän vuoden aikana ja siihen on tarkoitus ottaa mukaan kaikki työnteon perusteella myönnettävät oleskeluluvat myös erityisosaajaluvat
sininen eduskuntaryhmä edustaja elovaara
arvoisa puhemies haluan kysyä hallitukselta vanhempien tasa arvosta ja lapsen oikeuksista arviolta noin puolet lasten vanhemmista eroaa erotilanteessa lapselle usein määritellään lähivanhempi joka saa esimerkiksi lapsilisän lähivanhempi on yleensä äiti olisi tärkeää että lapsella säilyisi eron jälkeen mahdollisimman läheinen suhde molempiin vanhempiin erityisesti isät jäävät erotilanteissa heikompaan asemaan keskustelemme usein erilaisista tasa arvo ongelmista ja tässä asiassa miehet kokevat epätasa arvoa miten hallitus ja asianomaiset ministerit voisivat tukea ja vahvistaa miesten ja isien asemaa toimia mahdollisimman hyvinä vanhempina ja lähellä lapsiansa ja niin ettei lapsia käytetä vallan välineenä vaikeissa ja kipeissä

hallituksen tärkeimmistä hankkeista on lapsen huolto ja tapaamislainsäädännön uudistaminen jonka valmistelu on oikeusministeriössä loppusuoralla ja kesäkuussa on tarkoitus tuoda eduskunnan käsittelyyn se lakihanke tätä lakia ei ole uudistettu kolmeenkymmeneenviiteen vuoteen vaikka maailma ympärillä on muuttunut ja perherakenteet ja lasten etukin jo vaativat tämän lainsäädännön muuttamista siellä otetaan jatkossa voimakkaammin huomioon molempien vanhempien oikeudet lapsen vahva oikeus molempiin vanhempiin ja myös lapsen oikeus muihin läheisiin ihmisiin myös esimerkiksi isovanhempiin tämä on erittäin tärkeää monelle lapselle luodaan nyt sääntelyä niin että jatkossa on lainsäädännöllä määritelty miten lapsella on oikeudet näihin läheisiin henkilöihin eli me pääsemme tällä varmasti paljon parempaan lopputulokseen kuin mikä nykytilanne on se täytyy sanoa että tämän lainvalmistelun yhteydessä minä toivoisin että sali käy myös perusteellisen keskustelun nimenomaan siitä onko vielä joitain sellaisia elementtejä joita täytyy ottaa huomioon koska on yksittäisiä tapauksia tietysti paljon kentälläkin kuullaan missä arjen kannalta erittäin paljon tulee ongelmia muun muassa etuuksiin liittyviä ongelmia lapsilisän saatavuuteen liittyviä ongelmia tällaisia

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

arvoisa

koettuja vääryyksiä vaan taustalla on aito toive siitä ettei kukaan muu enää joutuisi vastaavaan tilanteeseen kansalaisaloitejärjestelmä on osoittanut osoittanut tarpeellisuutensa jo monta kertaa eduskuntavaalit ja niissä äänestäminen neljän vuoden välein eivät riitä kansan osallistamiseksi päätöksentekoon kansalaisaloite on tarjonnut ihmisille suoran kanavan vaikuttaa aloitteet ovat pureutuneet niin suuriin linjauksiin kuin päivänpolttaviin kysymyksiinkin nyt käsittelyssä olevan kansalaisaloitteen lähes kuusikymmentätuhatta allekirjoitusta jotka lopulta tulivat muutaman kuukauden sisällä antavat selkeän viestin tämän aiheen tärkeydestä ja merkityksestä kansalaisille arvoisa arvoisa puhemies aloitteen varsinainen otsikko kuuluu näin vakuutus ja eläkelaitosten lääkäreiltä poistettava mielivaltainen oikeus kumota potilasta hoitavan lääkärin lausuntoja vakuutuslääkärien toiminta on aiheuttanut keskustelua täällä eduskunnassa jo vuosikymmeniä valtiopäivätoimia on tehty kymmenittäin lähes kaikkien puolueiden toimesta hallitus oppositio jakoon katsomatta lainsäädännössäkin on tapahtunut muutoksia mutta yhä edelleen järjestelmä koetaan kansalaisten keskuudessa epäoikeudenmukaiseksi olen saanut satoja ja taas satoja yhteydenottoja ihmisiltä jotka ovat jääneet vaille työttömyyskorvauksia tai oikea aikaista kuntoutusta vakuutusyhtiöiden ja käyttämien asiantuntijalääkäreiden toimien vuoksi lainsäädännön kannalta ristiriitaista on että tapaturmien ja vammautumisten tapahduttua vakuutusyhtiöt päättävät korvausten myöntämisestä

ne joutuisivat korvaamaan mahdollisimman vähän vahinkoja lisäksi korvausasioiden ratkaisukäsittelyyn osallistuu asiantuntijalääkäri joka hänkin on vakuutusyhtiön palkkalistoilla näin korvauskäsittelyjen puolueettomuudesta jää varteenotettava epäily julkisuudesta olemme saaneet lukea kuinka kiistatapauksissa hoitavien lääkärien lausunnot on kumottu vakuutuslääkärin arviolla ilman että tämä olisi koskaan edes nähnyt potilasta arvoisa puhemies toinen seikka joka kansalaisaloitteesta käy ilmi on vakuutuslääkärien erivapaus tehdä arvioita ilman muita terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevia lakien mukaisia muotosäännöksiä käytännössä tämä tarkoittaa sitä että vakuutusyhtiöiden korvauspäätöksiin osallistuneiden asiantuntijalääkäreiden ole tarvinnut kirjoittaa tekemiään arvioita ja asiakirjoja merkinnällä minkä kunniani ja omantuntoni kautta vakuutan tämän niin kutsutun totuusvelvoitteen puuttuminen on ollut omiaan herättämään kansalaisten epäluuloja järjestelmää kohtaan kuitenkin osallistuvat korvauskäsittelyyn lääkärin roolissa ja lääkärin ammattitaidolla järjestelmän uskottavuuden kannalta ei ole perusteltua että he he olisivat vapautettuja näistä kaikkia muita lääkäreitä koskevista säännöksistä sosiaali ja terveysministeriössä on myös havaittu vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämistarpeita ja sitä varten on asetettu kolmevuotinen neuvottelukunta valitettavasti neuvottelukunta lähtee liikkeelle väärällä jalalla muutostarpeiksi ei ole tunnustettu kansalais aloitteessakin mainittuja seikkoja vaan ongelmaa yritetään nyt kaataa hoitavien lääkärien niskaan huonoista vakuutusratkaisuista syytetään hoitavien lääkärien lausuntoja ja niiden puutteita lääkkeeksi on kaavailtu laajempaa koulutusta ja sähköistä lausunnonantolomaketta jolla saataisiin selkeämpiä selkeämpiä lääkärinlausuntoja tiedän kuitenkin lukuisia tapauksia joissa vakuutusyhtiö on kiistänyt vammoja joista on useammankin oman alansa erikoislääkärin lausunto vakuutuslääkäri joka ei välttämättä ole juuri sen alan osaaja pystyykin kumoamaan tapaturman ja vamman välisen syy yhteyden sitä kummemmin perustelematta ongelma on ja näillä näkymin pysyy vakuutusyhtiön päässä arvoisa puhemies toivon että kansalaisaloite saa asianmukaisen käsittelyn ja aiheuttaa aiheuttaa todellista pohdintaa valiokunnassa tämä asia on ollut jo lukuisten selvitysten kohteena puhuttanut niin pitkään että muutokselle on tarve nyt tarvitaan rohkeutta toteuttaa tuo muutos kaiken lainsäädännön lähtökohtana tulee olla kansalaisten oikeusturva ja luottamus oikeusjärjestelmään

arvoisa puhemies perussuomalaisten edustaja ronkainen piti hyvän puheenvuoron hän on erittäin aktiivisesti viime kesästä lähtien toiminut tämän vakuutuslääkäriproblematiikan ympärillä perussuomalaiset tekivät viime kesänä eduskuntaryhmän kesäkokouksessa päätöksen että muun muassa tämä vakuutuslääkäriuudistus kuten myös sisäilmasairaiden tilanne on yksi meidän kärkihankkeistamme ja tästä syystä teimme lakialoitteen asia ei kuitenkaan valitettavasti ole edennyt ainakaan lakiin asti ja katsotaan eteneekö tämän hallituksen aikana minnekään tästä syystä kiitän erityisesti kansalaisia että he ovat tuoneet tämän tänne jotta saamme keskustella tästä laajemmin olen itse aikoinaan valmistuttuani

nimenomaan lääkärijäsenen mielipide ohjasi hyvin vahvasti sitä päätöksentekoa voisin olla sitä mieltä että osa osa ongelmista voisi korjaantua sillä että lääkärinlausunnot olisivat täydellisempiä ja sillä lailla suomeksi kirjoitettuja esimerkiksi itse lakimiesesittelijänä en monesti ymmärtänyt niitä diagnooseja ne olivat latinaksi ja muutenkin lääkäreille kirjoitettu että juristien jotka tuomioistuimissa toimivat olisi helpompi ehkä jopa kumota

mielipide olen miettinyt monesti mitä tälle asialle voitaisiin tehdä yksi ratkaisu olisi se että kun on edessä mahdollinen arviointi siitä että hylätään silloin lääkärillä olisi velvollisuus tavata potilas eihän ole tietenkään mitään järkeä siinä että pitää tavata potilas silloin jos hakemus ollaan hyväksymässä että pitää jotenkin vahvistaa sitä mutta siinä olisi yksi semmoinen oikeusturvan vakuutusyhtiön lääkäri on eri mieltä kuin hoitavien lääkärien lausunnot niin hän hän tapaisi tämän potilaan koska kyllä se on aika erikoista että diagnoosi tehdään ja varsinkin vastakkainen diagnoosi ja päätös sillä lailla ettei oteta huomioon hoitavia lääkäreitä jotka ovat vuosikausia henkilön henkilön tunteneet todella vielä haluan kerran kiittää ihmisiä jotka tämän tänne toivat koska tämä on erittäin tärkeä asia ja tämä liittyy paljon myös esimerkiksi sisäilmasairastuneisiin noin

vuosittain kärsii erilaisista sisäilmasairauksista yksi ongelma siinä on diagnostiikan puuttuminen ja ja vakuutuslääkäreidenkin osaamattomuus sillä puolella toivon todella että tämä käsitellään hyvin ja saadaan vihdoin viimein tämä asia hoidettua tästä on vuosikausia nyt puhuttu

arvoisa puhemies kansalaisaloitteisiin pitää aina suhtautua kunnioittavasti niin tähänkin mutta tässä aloitteessa on kuitenkin yksi sana jota minun on tosi vaikea sulattaa se sana on mielivaltainen aloitteen teksti alkaa näin vakuutus ja eläkelaitosten lääkäreiltä poistettava mielivaltainen oikeus kumota potilasta lausuntoja nimittäin arvoisa puhemies olen katsellut näitä potilas vakuutusasioita runsaan kolmenkymmenenviiden vuoden lääkärinurani aikana sekä hoitavan lääkärin että vakuutuslääkärin kannalta kelan lääkärinä olen arvioinut hoitavien lääkäreitten lausuntoja muun muassa pitkien sairauslomien osalta niidenkin osalta joissa pitkä sairausloma on johtamassa pysyvään työkyvyttömyyteen vakuutuslääkäri ei päinvastoin kuin aloitteessa sanotaan kumoa hoitavien lääkärien lausuntoja eivätkä vakuutuslääkärit tee päätöstä eläkkeestä tai työkyvyttömyysasiasta vakuutuslääkäri antaa hoitavien lääkärien lausuntojen perusteella oman asiantuntija arvionsa päätöksentekijälle jolla on lääketieteellisen tiedon lisäksi usein myöskin muuta tietoa potilaan tai asiakkaan elämäntilanteesta työtilanteesta toimintakyvystä toki lääketieteelliset seikat ovat useinkin ratkaisevia tämän lausuntonsa vakuutuslääkäri antaa lääketieteellisenä asiantuntijana ja korostan sitä että hänen lausuntonsa asiantuntijalausuntonsa perustuu siihen että hänellä on käytettävissään hoitavien lääkäreitten lausunnot ja nimenomaan sen olen urani aikana oppinut että nämä hoitavien lääkärien lausunnot ovat todellakin erittäin kirjavia se että hoitava lääkäri ilmoittaa mielipiteenään että potilas on työkyvytön ei todellakaan riitä lääkärinlausunnossa tulee kuvata työkyvyn esteet niin että vakuutuslääkäri pystyy kuvauksen perusteella päättelemään potilaan toimintakyvyn siis sen onko työkykyä tai ei siis ei riitä että lausunnossa luetellaan pitkä rivi laboratoriotutkimuksia ja kerrotaan että polvissa tai lonkissa on röntgenillä todettuja kulumismuutoksia runsaasti tämän lisäksi hoitavan lääkärin tulee selvittää pystyykö potilas esimerkiksi kyykistymään kuinka syvään ja pääseekö hän siitä ylös sementtisäkki sylissä jos hänen työhönsä kuuluu nostella sementtisäkkejä siis lausunnossa tulee olla sellainen kuvaus miten potilas pystyy todettujen löydöstensä kanssa selviytymään työstänsä mikä on hänen toimintakykynsä ja siis potilaan työkin tulee olla kuvattu niin että vakuutuslääkäri tietää mitä kaikkea potilaan pitää työssään tai arkipäivässään tehdä arvoisa puhemies vakuutuslääkäri ei tee mielivaltaisia päätöksiä jos vakuutuslääkärin ja hoitavan lääkärin käsitykset työkyvystä eroavat usein on kysymys siitä että hoitava lääkäri ei ole kuvannut potilaan työtä ja työkyvyn rajoitteita niin että kuvauksesta pystyy luotettavasti tekemään oikeita päätelmiä myös toinen merkittävä syy vakuutuslääkärin ja hoitavan lääkärin käsityseroihin on selkeä jos hoitavat lääkärit tekisivät lopullisia päätelmiä potilaidensa työkyvystä eli siis määräisivät potilaita eläkkeelle tai määräisivät heille muita etuuksia ihmiset eivät tässäkään pienessä maassa olisi tasaveroisessa asemassa joku lääkäri saattaa leimata työkyvyttömäksi sellaisen jota toinen lääkäri ei pidä työkyvyttömänä kas kun lääkäritkin ovat ihmisiä ja esimerkiksi hyvä hoitosuhde ja tarve sen ylläpitämiseen saattavat ihan tiedostamattakin vaikuttaa lääkärin käsityksiin ja on minusta erityisen hyvä järjestelmä että päätökset työkyvyttömyyksistä eläkkeistä ja ja muista mahdollisista etuuksista tehdään keskitetysti silloin työkyvyn ja työkyvyttömyyden kriteerit ovat kaikille ihmisille koko maassa samat riippumatta siitä missäpäin maata potilas asuu ja myös siitä kuka on hänen hoitava lääkärinsä

arvoisa rouva puhemies hyvä ministeri hyvät edustajakollegat ja muut paikallaolijat

julkisuudessa haluan itse kyllä osoittaa kiitollisuutta kansalaisaloitteen tekijöille siitä että asia saadaan eduskunnan perusteelliseen käsittelyyn ehkä senkin takia että jos niin kuin tässä keränen edellä edellä aloitetta vastustetaan niin saadaan käytyä tämäkin keskustelu valiokuntatasolla huolellisesti läpi haluan myös kiittää edustajakollegoita edustaja ronkaista sekä edustaja harkimoa aloitteista jotka tämän saman asian ympärillä on tehty itsekin mietin tuota mielivaltaisuus sanaa tässä otsikossa mutta itse ajattelin että se vain kuvaa sitä turhautuneisuutta tai sitä tunnetta mikä tällä hetkellä näillä ihmisillä on pinnassa he ovat turhautuneita siihen tilanteeseen että heidän tilannettaan ei ainakaan heidän mielestään oteta vakavasti edustaja keränen toi hyvin lääkärinä ammattilaisena esille tätä miten vakuutuslääkärit toimivat ja ja miten heillä on käytettävissä hoitavien lääkäreiden lausunnot mutta kyllä itse maallikkona yhdyn enempi niihin ihmettelyihin että kelan lääkärit ja myös vakuutuslääkärit tekevät päätöksiä tapaamatta potilasta itseni aikanaan tämän asian ympärillä pysäytti ratsastaja saara auvinen jonka tiesin ratsastajana itsekin ratsastusta harrastavana kaksikymmentäneljä vuotias nuori ratsastaja putosi hevosen selästä ja sai aivo ja niskavamman lähitapiola pitää häntä työkykyisenä ja kaikki ketkä hänet esimerkiksi ratsastuspiireistä tuntevat tietävät että näin ei ole edustaja harkimo ja ja monet muut ovat tuoneet esille lukuisia jääkiekkoilijoita joilla on vastaavan tyyppisiä tilanteita ja niitä henkilöitä kun on tavannut niin niin tietää että kyllä tilanne on toisenlainen kolmas joka itseäni herätteli tähän oli vähän samaa sukua oleva asia kriha veteraanit kriisinhallintaveteraanit sain aikanaan tutustua pekka jylhään kriisinhallintaveteraaniin joka selvisi afganistanista tapauksesta jossa hänen hänen rauhanturvaajaystävänsä parinsa kuoli kaikki ketkä ovat ovat pekan tavanneet tietävät että ei hän ole siinä kunnossa afganistaniin mennyt mutta pitkän aikaa hän joutui taistelemaan saadakseen kuntoutusta ja hoivaa hän on käynyt kutsustani myös puolustusvaliokunnan asiantuntijana kun teimme tähän maahan kriisinhallintaveteraaniohjelmaa joka nyt on voimassa ja on parantanut näiden kriha veteraanien ja ja kriisinhallintatehtäviin lähtevien oikeusturvaa

kaikki ketkä hänet esimerkiksi meidän valiokunnassa tapasivat tietävät että siinä kunnossa ei matkusteta afganistaniin eikä siinä kunnossa kanneta taistelupakkausta tai mennä niihin laitteisiin missä esimerkiksi tämä tämä vahinko sattui afganistanissa olen tyytyväinen että myöhemmin hän on hän on saanut hoitoa ei ehkä vieläkään sellaista mitä ansaitsisi arvoisa puhemies minä maallikkona ja näitä henkilöitä tavanneena kyllä kannatan sitä ajatusta että jollain tavalla pitää vahvistaa näiden loukkaantuneiden ihmisten asemaa päätökset mielivaltaisia se on varmaan enempi tunnetta ja turhautuneisuutta mutta eivät ne ainakaan reiluilta tunnu
annan ministeri mattilalle viiden minuutin vastauspuheenvuoron ja sen jälkeen avataan debatti

pyydän että lehterillä ei käytetä kommentteja täällä

arvoisa rouva puhemies kuten kansalaisaloitteessa todetaan sosiaalivakuutusjärjestelmän uskottavuuden kannalta lääkäreiden antamilla lausunnoilla ja todistuksilla on keskeinen merkitys kansalaisaloitteessa todettu kansalaisten kokemus ja tunne omasta tilanteestaan ei voi olla sinänsä väärä mutta se että vakuutus ja eläkelaitosten lääkäreillä olisi mainitun lainkohdan joka nykyään on siis tapaturma ja ja ammattitautilain sadaskahdeskymmenesensimmäinen pykälä nojalla oikeus tehdä päätöksiä ilman vastuuta lausunnoistaan ei kuitenkaan pidä paikkaansa kyseisen lainkohdan tarkoituksena on selkeyttää vakuutuslaitoksen asiantuntijalääkärin asemaa etuusasian käsittelyssä ja suhteessa terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettu laki sääntelee hoitavan lääkärin ja potilaan välistä suhdetta tällaista suhdetta ei ole vakuutuslaitoksen asiantuntijalääkärin ja eläkkeenhakijan tai muun asiakkaan välillä vakuutuslaitokset hoitavat julkista hallintotehtävää hoitaessaan lakisääteisiä vakuutusjärjestelmiä vakuutuslaitoksen asiantuntijalääkäri osallistuu päätöksentekoon vakuutuslaitoksessa aivan samalla tavalla kuin muutkin vakuutuslaitoksen asiantuntijat ja korvauskäsittelijät he kaikki toimivat virkavastuulla on siten viime kädessä rikosoikeudellisessa virkavastuussa tekemisistään ja antamistaan kannanotoista ja se on myös nimenomaisesti säädetty työtapaturma ja ammattitautilaissa tämän vuoksi kannanoton vahvistamisella kunnian ja omantunnon kautta ei olisi juridista sisältöä tai merkitystä se lisäisi asiantuntijalääkärin vastuuta lisäksi on huomioitava että lääkärinlausunnon vahvistaminen kunnian ja omantunnon kautta koskee nykyisin vain ulkopuolisia lausuntoja jotka annetaan tuomioistuimille ja viranomaisille jotta niitä ei tarvitsisi erikseen henkilökohtaisesti oikeudessa paikan päällä valalla vahvistaa tätä samaa tarkoitusta ei ole vakuutuslaitoksen asiantuntijalääkärin kannanotolla vakuutuslaitoksen asiantuntijalääkäri antaa perustellun kannanottonsa osana vakuutuslaitoksen sisäistä käsittelyä yhtenä asiantuntijana kannanotto ei ole erillinen ulkopuolisen asiantuntijan antama lausunto vakuutuslaitokselle arvoisa puhemies kansalaisaloite etenee nyt eduskunnan työtapaturma ja ja ammattitautilain osalta on totta että vakuutuslääkärijärjestelmän kehittäminen on ollut paljon otsikoissa ja puheissa se on ollut viime vuosina myös sosiaali ja terveysministe riön yhtenä painopistealueena sosiaali ja terveysministeriössä on edellisilläkin hallituskausilla kartoitettu järjestelmän epäkohtia ja laadittu toimenpideohjelma vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämiseksi yhdeksi keskeiseksi kehittämiskohteeksi nousivat etuus ja korvauspäätösten perustelut tämän johdosta lainsäädäntöön on lisätty vuoden kaksituhattaviisitoista alusta lähtien vakuutuslaitoksia velvoittavia uusia säännöksiä päätösten perustelemisesta myös viestintää on parannettu kansalaisille on laadittu ymmärrettävää tietoa sosiaalivakuutuksesta kuten etuuksien määräytymisperusteista hakuprosesseista ja eri tahojen rooleista tätä työtä on ehdottomasti syytä jatkaa kuluvan vuoden huhtikuussa on asetettu laajapohjainen neuvottelukunta jonka tehtävänä on jatkaa vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämistä aiempien hankkeiden ja selvitysten pohjalta yhtenä keskeisimpänä ja kiireisimpänä asiakokonaisuutena on vakuutuslääkäreiden ja hoitavien lääkäreiden koulutus johon toivon neuvottelukunnan ottavan kantaa ja esittävän ratkaisua mahdollisimman pikaisella aikataululla yleisenä tavoitteena on lisätä vakuutuslääkärijärjestelmän ja koko sosiaalivakuutusjärjestelmän läpinäkyvyyttä sekä kansalaisten luottamusta järjestelmään neuvottelukunnan on myös syytä seurata ja arvioida aiempien päätettyjen toimenpiteiden toteuttamista ja huolehtia edelleen viestinnän kehittämisestä avoimuutta lisäävästi

avaan debattikeskustelun pyydän niitä edustajia jotka haluavat käyttää vastauspuheenvuoron

ongelmat ja ihmisten kokemukset ovat todellisia eikä aloitetta pidä yksittäisten sanavalintojen takia sivuuttaa järjestelmässä on muutostarvetta ja toivon että valiokunta käsittelee vakuutuslääkäriproblematiikkaa ja mahdollisia ratkaisuja laajasti avoimesti eikä ainoastaan sitoutuen tähän aloitteen esittämään ratkaisumalliin olisi tärkeää että vakuutuslääkäreiden riippumattomuutta ja sidosten avoimuutta tarkasteltaisiin ja varmistettaisiin lainsäädännöllä jotta säädettäisiin

nähdä potilas ja jotta hoitavien lääkäreiden ja vakuutuslääkäreiden osaamista voitaisiin parantaa lisäksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan puolueettomuus tulee varmistaa ja myös vakuutusoikeuden käsittelyprosesseissa kenties voisi olla parantamisen varaa toivon että näitä asioita käsitellään laajasti valiokuntakäsittelyn aikana

arvoisa rouva puhemies kansalaisaloite on tärkeä mutta itse vastustan sitä yhden sanamuodon muuttamista koska tämä ei korjaa tätä perusongelmaa kysehän on siitä että meidän vakuutuslääkärit toimivat objektiivisina asiantuntijoina omassa työssään he takaavat sen että meidän kaikkien kansalaisten asiat tulevat yhdenvertaisesti käsiteltyä itse asiassa meidän tulisi kiinnittää huomiota siihen että kliinisen osaamisen jolla hoitavat lääkärit tekevät arviointejaan tasoa parannetaan meillä on myös paljon suurta erimielisyyttä huippuosaajien taholta otetaan esimerkiksi tämä retkahdusvamma ratsastajan osalta onko sellaista sairautta jota hän sairastaa olemassa laisinkaan minä olen itse hallintotehtävissä useasti törmännyt ongelmaan jossa asiantuntijat ovat erimielisiä luoda valtakuntaan yhtenäisiä mittareita joilla potilaan kliinistä tilaa hänen toimintakykyisyyttään voitaisiin arvioida

edelliselle puhujalle ja ministerille haluaisin kertoa yhden asian kunnian ja omantunnon kautta vakuuttaminen tarkoittaa sitä että lääkärin on nähtävä potilaansa koska hän ei voi vakuuttaa kunnian ja omantunnon kautta yhtään mitään ellei ole nähnyt sitä mitä pitää vakuuttaa tämä on lähtökohta mutta kaikkein ikävintä tässä asiassa silloin kun puhutaan tapaturma ja ja ammattitautilaista on se että tämä luo tilanteen missä henkilö on yhtä aikaa työkykyinen ja työkyvytön ja tämä estää henkilöä saamasta minkäänlaista toimeentuloa vakuutuslääkärin puolesta henkilö on työkykyinen mutta koska hän ei oikeasti kykene töihin niin työvoimatoimiston puolesta hän on työkyvytön ja silloin hän saa karenssin kun hän ei voi ottaa vastaan sellaista mitä hänelle tarjotaan tämä on se iso inhimillinen probleema ongelma mikä tässä asiassa on nämä pitäisi jotenkin pystyä yhteensovittamaan ja jos vakuutusyhtiö sanoo että ihminen on työkykyinen niin näyttäköön polun takaisin työelämään

arvoisa puhemies kiitos aloitteen tekijälle ja edustaja ronkaiselle että on tämän asian nostanut aikanaan esille ja kiitos suomen uutisille että se on sitä kautta tullut esille ja erityinen kiitos tietenkin saara auviselle joka on antanut kasvot tälle asialle oleellinen kysymys tässä on varmasti nyt se eikö tässä ole lääkärillä eturistiriita kirjoittaa lausunto työnantajan toimesta asiassa hänen palkkansa on maksanut sama työnantaja tämä on kaikkein oleellisin kysymys jokainen joka on palkannut työntekijöitä odottaa että työntekijä toimii hänen etunsa mukaisesti se on itse asiassa näin yksinkertainen asia että riippumattomaksi päätöksenteoksi jollekin toiselle elimelle elikkä nämä kaikkien lääkäreiden lausunnot pitää saada toisenlaiseen käsittelypaikkaan missä tämä asia pystytään ratkaisemaan ja siten tästä yhdenvertaisuusongelmasta päästäisiin eroon

puhemies kiitos aloitteen tekijöille stm julkaisi vuonna kaksituhattaneljätoista vakuutusjärjestelmää kehittävän työryhmän muistion jossa jossa yksi ohjausryhmän ehdotuksista oli että tulisi puolueeton taho antamaan lääketieteellisiä lausuntoja se ei ole kuitenkaan toteutunut kysynkin nyt ministeriltä miksi tämän työryhmän pitää istua kolme vuotta eikö kannattaisi kannattaisi olla vuoden mittainen että pääsisi pääsisi ministeri itse itse käsittelemään tämän asian vai halutaanko se työntää sen seuraavalle vaalikaudelle

vakuutusoikeuden sosiaaliturvan erikoistuomioistuimen maallikkojäsenenä tiedän kuinka ongelmallisia nämä tapaturma ja ammattitautiasiat työkyvyttömyyseläkeasiat ovat käytännön tasolla sen kynnyksen määrittäminen vakuutusoikeudessahan on kokoonpanossa puheenjohtajana juristi ja sitten on toinen juristi sitten lääkärijäsen ja kaksi maallikkojäsentä minä olin maallikkojäsen vaikka juristi olenkin kyllä siellä vakuutusoikeusvaiheessa usein äänestettiin tai ei nyt usein mutta silloin tällöin että lääkärijäsenen kanta hävisi kun asiassa voitiin ottaa huomioon muitakin tekijöitä kuin puhtaasti lääketieteellisiä tekijöitä ymmärrän tietyllä tavalla näitä aloitteen tekijöitä nämä asiat ovat hyvin problemaattisia ja ja etuudensaamiskynnys tuntuu varmasti hyvin korkealta

arvoisa puhemies minäkin kiitän aloitteen tekijöitä on erittäin tärkeää että mikä ei tunnu ihmisistä oikealta ja kohtuulliselta eduskunnassa muutetaan niin kuin se vanha sanonta sanoo että mikä ei ole oikeus oikeus ja kohtuus ei voi olla lakikaan

mitä aiotte ministeri tehdä sille että

rouva puhemies runsas kaksikymmentä vuotta sitten silloisen edustaja marjatta stenius kaukosen kanssa järjestin muistaakseni kolme seminaaria tämän aiheen tiimoilta tuolla eduskunnan auditoriossa siellä olivat laajasti nämä eri tahot jotka tähän liittyvät paikalla ja sinne

vakuutusyhtiö kirjoitti jonkun pykälän jonka perusteella se on hylätty eihän se ihmiselle riitä tämä epäluottamus järjestelmää kohtaan on todella syvä ja te arvoisa ministeri mattila jäätte loistavasti historiankirjoihin jos nyt hoidatte tämän asian siihen kuntoon että ihmiset arvostavat tätä ja luottavat tähän järjestelmään

miten lääkärien diagnoosit luokitellaan mikä on vahvempi diagnoosi kuin toinen en maallikkona pysty arvioimaan mutta toivoisi kuitenkin että näiltä osin kun nyt tämä kansalaisaloite on menossa valiokunnan käsittelyyn selkeytettäisiin näitä menettelytapoja siinä miten niiden kanssa tehdään sitten se toinen asia kun perustuslakimme kahdennenkymmenennenensimmäisen pykälän mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi käsitellyksi viivytyksettä näinhän sanotaan perustuslaissa kun tiedän että tässäkin asiassa on tapauksia ihan lähipiiristänikin pari tapausta tunnen joissa on ihmisen kohtaloa palloteltu eri eri oikeusasteissa ja on tullut diagnooseja sieltä sun täältä mutta ei lopullista ratkaisua ja sitten kuitenkin työkyky on mennyt niin kyllähän se kohtuuttomalta tuntuu tähän pitää vain luoda nyt semmoinen järjestelmä jossa niin kuin perustuslaki sanoo että viivytyksettä viivytyksettä käsitellään asia ja sen jälkeen annetaan selkeä päätös ja siihen tietenkin liittyy liittyy olennaisesti valitusoikeus
arvoisa puhemies kuten edustaja kankaanniemi tässä sanoi asian ympärillä on pyöritty jo vuosikaudet ja edistystä ei ei ole tapahtunut kovinkaan paljon kansalaisaloitteen tekijöille erittäin suuri kiitos kysymys ministerille kun kansalainen saa hylkäyspäätöksen kuinka suuri mahdollisuus hänellä on saada tietoonsa niiden lääkäreiden nimet jotka ovat häntä hoitaneen erikoislääkärin lausunnot hylänneet ja menneet niiden yli kuinka suuri mahdollisuus hänellä on saada tietoonsa nämä nimet ja varsinkin näiden lääkäreiden pätevyydet se minkä alan erikoislääkäreitä he ovat

puhemies viime kaudella tästä samasta aiheesta lakialoitteen tehneenä voin kertoa sen verran että tiedän että vakuutusyhtiössä tarkastellaan sitä missä ihminen asuu ja minkälaisia mahdollisuuksia siellä on kouluttautua ja tehdä jotakin muuta työtä kuin sitä mistä työkyky on mennyt mutta tämä on sitten kyllä vakuutusyhtiön joka hylkää työkyvyttömyyden ihmiseltä tehtävä näyttää se polku mitä kautta päästään takaisin tai voidaan edes yrittää takaisinpääsyä työelämään

puhemies kuten tässä salissa keskustelussa on nyt ilmennyt tämä asia tämä epäkohta on on ollut tiedossa ja keskustelussa jo hyvin pitkään ehkä jopa vuosikymmeniä ja moni kansalainen ja kansanedustajakin ihmettelee miksei tälle ole käytännössä pystytty tekemään mitään huolimatta lukuisista eri lakialoitteista joilla tähän on pyritty puuttumaan itse mietin että kenties nämä äskeisten lääkäritaustaisten kansanedustajien puheenvuorot he molemmat valitettavasti ovat lähteneet salista pois vastaamasta kysymyksiin kertovat siitä ilmapiiristä mikä tämän asian etenemisen eikö ole juuri niin että potilaan tapaaminen toisi tiedon näistä työkyvyn muutoksista ja nyt kun potilasta ei tavata ei sitä tietoa työkyvyn muutoksesta saada vakuutuslääkärin toimesta lisäksi hämmästelen edustaja keräsen esittämää melko suorasukaista näkemystä jossa hän kyseenalaisti hoitavan lääkärin pätevyyden ja objektiivisuuden potilaansa hoidossa toivon ja uskon asian laidan paremmaksi suomalaisten erikoislääkärien suhteen tai ainakaan en usko että vakuutuslääkäri olisi sitä pätevämpi tai objektiivisempi
ja vastauspuheenvuoro ministeri mattila kaksi minuuttia
arvoisa rouva puhemies kiitoksia näistä kysymyksistä ja keskustelusta olen aivan samaa mieltä kuten jo aloituspuheenvuorossa ei kansalaisten kokemus omasta tilanteestaan ei tunne ei pettymys ei turhautuneisuus voi olla väärä ja totesin myös sen että tämän järjestelmän läpinäkyvyyttä on lisättävä on lisättävä luottamusta kansalaisten kansalaisten luottamusta järjestelmään edustaja harkimo kysyitte miksi kolme vuotta ja kysyitte onko tähän syynä se että tämä halutaan siirtää seuraavalle hallitukselle minusta tällaisessa ei ole sinänsä logiikkaa että jotakin haluttaisiin siirtää tulevalle hallitukselle tämä pitää vain selvittää ja voihan olla että tässä tulee ratkaisuja jo aiemminkin mutta neuvottelukunnan täytyy nyt saada myöskin työrauha edustaja taavitsainen kysyitte mitä ministerinä aion tehdä tämä kansalaisaloite on nyt eduskunnan käsittelyssä eduskunnan osaavissa käsissä ja ehkä aikanaan siihen pyydetään vastine sosiaali ja terveysministeriöstä ministeriössä neuvottelukunta tekee työtään ja tähän asiaan palaan varmasti työn edistyessä on aivan erikoisen hyvä kysymys tämä mikä on työkyky työkyvyttömyys ja se että meillä on edelleen näitä työkyvyttömiä työnhakijoita tämä on syytä selvittää nyt nimenomaan siitä että kansalainen on oikean etuuden piirissä on selvitystyö käynnissä sosiaali ja terveysministeriön ja työ ja elinkeinoministeriön yhteisenä hankkeena

jo kyselytunnilla käyty keskustelu osoittaa sen että meillä on henkilöitä jotka eivät ole oikean etuuden oikean kuntoutusjärjestelmän piirissä tälle työlle on asetettu tavoiteaikatauluksi lokakuun ja siihenkin palataan niiltä osin pian sitten vielä neuvottelukunnan työn tavoitteesta korostan sitä että me tarvitsemme kansalaisten luottamusta tähän järjestelmään tätä on syytä selvittää läpinäkyvyyttä on parannettava neuvottelukunnan tehtäväksi on asetettu nimenomaan nämä seikat

arvoisa puhemies myös minä yhdyn kiitoksiin tämän aloitteen tekijöille erityiset kiitokset myöskin edustaja ronkaiselle tuossa takana hän on omalla tavallaan antanut tälle kasvot myös viime kaudella perussuomalaisten eduskuntaryhmästä tuli aloitteita kyllä siis potilaan näkeminen ja sitten kunnian ja omantunnon kautta vakuuttaminen ovat ne jutut mitkä saavat kansalaisten luottamuksen paranemaan tätä tilannetta kohtaan tämä on kohtuuton tilanne tämä on kohtuuton etenkin sen tähden että kummallisessa välitilassa kun toisen lääkärin mielestä on työkykyinen ja toisen lääkärin mielestä on työkyvytön ei ole oikeutta saada minkäännäköistä toimeentuloa jos henkilö on työkykyinen vakuutuslääkärin ja vakuutusyhtiön on kyllä tosiaan heidän tehtävänsä niin kuin tässä jo kuultiin näyttää se tie totuus elämään työelämään nimenomaan tarvitaan kuten kuultiin puolueeton elin jolla ei ole kytköksiä kumpaankaan suuntaan ja tämä tarvitaan nopeasti tässä ei voida enää viivytellä tosiaan oli ilo kuulla ministeri mattila että tämä ei siirry enää seuraavalle hallitukselle vaan ministeri mattila ratkaisee

arvoisa rouva puhemies oli hyvä että täällä ainakin kaksi lääkäritaustaista henkilöä selvitteli tätä asiaa omakohtainen kokemukseni tästä asiasta on kyllä parinkymmenen vuoden mittainen suurin syy on se mikä täällä on jo kertaalleen mainittu hoitava lääkäri on tehnyt epämääräisesti sen

minkä johdosta sitä lain mukaan ei voida hyväksyä se on edunsaantikysymys jossa minun kokemukseni kuitenkin on että vakuutuslääkärit tekevät hyvin huolellista työtä käyttävät asiantuntijoita silloinkin vielä kun asiakas ei itse sitä osaa pyytää jotta asiakasturvallisuus ja asiakkaan oikeudenmukainen kohtelu mutta yleinen tilanne on ikävä kyllä se että hoitava normaali lääkäri joutuu näiden asioiden kanssa liian harvoin tekemisiin minkä johdosta syntyy sitten asiakkaalle tälle potilaalle semmoinen käsitys että jos lääkäri sanoo että olet oikeutettu siihen ja siihen niin se on lopullinen totuus näin ei kuitenkaan ole
nyt mennään puhujalistaan voidaan käydä debattia myöhemmin jos

arvoisa puhemies ymmärrän hyvin miksi tämä kansalais aloite on tehty ja miksi se saavutti nopeasti vaaditut allekirjoitukset tuhannet suomalaiset ovat kokeneet että nykyinen vakuutuslääkärijärjestelmä ei ole oikeudenmukainen eikä turvaa kansalaisten oikeusturvaa ongelmaksi koetaan se että vakuutuslääkärit tekevät erilaisia arvioita henkilöiden kunnosta kuin hoitavat lääkärit edes näkemättä ihmistä hoitava lääkäri voi arvioida että henkilö on työkyvytön mutta vakuutuslääkäri päätyy toisenlaiseen arvioon näkemättä potilasta vakuutuslääkärit saattavat myös päätyä siihen henkilön vammalla ole yhteyttä potilaan kokemaan tapaturmaan vaikka yhteys olisi hoitavan lääkärin mukaan ilmeinen tämä johtaa joissain tapauksissa siihen etteivät tosiasiallisesti työkyvyttömät ihmiset pääse eläkkeelle vaan roikkuvat työttömyyskortistossa aktiivimallin armoilla ja että vahingon kokeneet ihmiset eivät saa vakuutuskorvauksiaan tai pääse kuntoutukseen arvoisa puhemies on selvää että hoitavan lääkärin tehtävä ei voi olla potilaiden vakuutusetuuksien ratkaisu vakuutuslääkäreillä on lääketieteen lisäksi vakuutusalan tuntemus ja sinällään perusteltu järjestelmän portinvartijan asema jonka tehtävä on varmistaa että päätökset ovat kokonaisuutena tasapainoisia ja niissä yhteensovitetaan lääketieteellinen tieto ja vakuutussäädökset järjestelmän oikeutus kuitenkin kärsii siitä etteivät ihmiset koe vakuutuslääkäreiden päätöksiä puolueettomiksi ja oikeudenmukaisiksi arvoisa puhemies järjestelmässä on siis muutostarvetta toivon että tämä aloite saa perusteellisen käsittelyn jossa arvioidaan monipuolisesti järjestelmän uudistustarpeita ja tehdään tarvittavat lakimuutokset yksi mahdollinen uudistus voisi olla se että vakuutuslääkärit velvoitettaisiin näkemään ja tutkimaan potilas siinä tilanteessa että vakuutuslääkärin arvio potilaan tilasta poikkeaa hoitavan lääkärin arviosta näin voitaisiin paremmin vastuuttaa vakuutuslääkärit heidän päätöksistään ja näin potilaan tosiasiallinen tilanne ja kunto tulisi vakuutuslääkärille selville lisäksi vakuutuslääkärien riippumattomuus tulee varmistaa ja heidän sidonnaisuutensa tulee ilmoittaa avoimesti myös työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan puolueettomuus tulee varmistaa vakuutusoikeudessa taas voisi lisätä suullisia käsittelyitä jotta potilaalla olisi paremmat mahdollisuudet tuoda tilanteensa ilmi muutoksenhakutilanteessa myös hoitavien lääkärien osaamista lausuntojen antamisessa tulisi kenties parantaa jotta potilaan tilanne osattaisiin kuvata nykyistä paremmin arvoisa puhemies kiitoksia aloitteentekijöille tärkeän asian esiin nostamisesta eduskunnan käsittelyyn

suurimmassa osassa tapauksia potilas saa nopeasti oikean päätöksen eikä ongelmia ole osassa tapauksia päätös on virheellinen ja se korjataan muutoksenhaun kautta sitten on pieni osa sellaisia tapauksia joissa vakuutusyhtiö tai kela on eri mieltä kuin asiakas ja näiden tapausten vuoksi me käymme nyt tätä keskustelua tämä ongelma on vaikea ratkaista ei voi olla niin että lääkärinlausunto sitoisi vakuutuslääkäreitä tai että hoitava lääkäri päättäisi myös korvauksista korvauksista silloinhan asiakkaan kannattaa käydä niin monella lääkärillä että hän lopulta saa sellaisen lausunnon kuin ja lääkäreiden asema olisi aika vaikea kun samalla pitäisi seurata omaa etiikkaa ja toisaalta kuunnella asiakkaan toiveita paljon parannuksia voidaan tehdä ihan koulutuksen kautta ja sillä että vakuutuslääkärit perustelevat päätöksiään enemmän inhimillisesti eivätkä piiloudu pykälien taakse

arvoisa puhemies on hyvä ja tärkeä asia että tämä vakuutuslääkäreiden epäkohta nostetaan eduskunnan keskusteluun nyt myös kansalaisaloitteen kautta asiastahan on tehty aiemminkin lukuisia laajalti kannatettuja lakialoitteita jotka kuitenkaan eivät ole tässä talossa edenneet kenties niistä syistä mitä jo aiemmin tässä on noussut keskusteluun mielestäni pitäisi olla selvä asia että vakuutuslääkäreitä koskevat vähintäänkin samat säännöt kuin muita lääkäreitä nämä päätökset puuttuvat ihmisen terveyden ja toimeentulon ytimeen ja niin ollen ihmisellä pitäisi olla oikeus yksilökohtaiseen ja henkilökohtaiseen käsittelyyn jos päätös tällaisesta korvauksesta onkin kielteinen nyt on mielestäni jo tämän talon uskottavuudenkin kannalta välttämätöntä että tämä asia viimeistään käydään nimenomaan ja vähintään kansalaisaloitteen näkökulmasta läpi myös muut näkökohdat huomioiden ja saadaan uskottavat vastaukset näihin kysymyksiin ja tehdään niiden vastausten vaatimat perustellut muutokset itse en ainakaan tule hyväksymään muuta lopputulosta tästä käsittelystä

arvoisa puhemies

ja päätökset ovat hiertäneet jo pitkään lehdistä on saanut viime vuosien aikana lukea useampia yksityishenkilöiden surullisia tarinoita siitä kuinka työkyky on mennyt mutta korvausta ei tipu vaikka vakuutukset ovat olleet voimassa vakuutuslääkärin tulee olla riippumaton asiantuntija jonka ratkaisut perustuvat lääketieteeseen ja vakiintuneisiin ratkaisukäytäntöihin vakuutusyhtiöillä tulee olla tietysti oikeus varmistua maksun aiheellisuudesta vakuutuslääkäreitä siis kyllä tarvitaan mutta jokin on pielessä kun heistä kirjoitetaan ikävään sävyyn tuon tuosta kritiikkiä on tullut esimerkiksi vakuutusyhtiöiden suosimisesta päätöksissä ja muiden lääkärien lausuntojen jättämisestä omaan arvoonsa näiden takana on usein arvostettuja erikoislääkäreitä jotka ovat saattaneet hoitaa potilasta ja asiakasta pitkään silti tulee tunne että kyseisten lääkäreiden lausuntoja ei juuri noteerata kirjallisessa kysymyksessäni kaksituhattaviisitoista kysyin miksi vakuutuslääkäreiden tiedot ja pätevyydet niin hankalasti saatavilla jos ollenkaan vaikka se koskisi omaa vakuutuspäätöstä vastaus oli silloin melko epämääräinen ja ilmeisesti tiedot ovat vaikeasti saatavissa edelleen vakuutuslääkäreitä koskevat muiden lääkäreiden tavoin tietyt eettisyysperiaatteet myös hallintolain ja muun lainsäädännön myötä esteellisyysmääräykset pätevät heidän työhönsä vakuutuslääkärin työ ei varmasti ole helpoin homma tässä maassa eikä varmasti myöskään kiitollisin olemassa olevista vakuutuslääkäreitä koskevista pelisäännöistä huolimatta vakuutuslääkäritoiminta ei ole tällä hetkellä toivotulla tasolla koska luottamus ammattiryhmää kohtaan on liian heikko tässä kansalaisaloitteessa vaaditaan että vakuutus ja eläkelaitosten lääkäreiltä poistetaan mielivaltainen oikeus kumota potilasta hoitavan lääkärin lausuntoja muuttamalla tapaturmavakuutuslain d pykälää perusteluissa kritisoidaan vakuutusyhtiöiden ja ja eläkelaitosten lääkärien erivapauksia lääketieteellisiin kannanottoihin ja lausuntoihin liittyen sekä vastuita tai oikeastaan niiden puutetta aloitteen ehdotus on mielestäni perusteltu sillä nyt tarvitaan toimia jotka lisäävät vakuutuksiin liittyvän lääketieteellisen arvioinnin läpinäkyvyyttä ja uskottavuutta mielestäni hyvä ja objektiivinen ammattilaisen tekemä lääketieteeseen nojaava hyvin perusteltu arvio kestää kyllä päivänvalon joten en näe kansalaisaloitteen mukaisia muutosehdotuksia ongelmallisina vakuutuslääkärienkään näkökulmasta toivottavasti täällä eduskunnassa löytyy tahtoa parantaa pienen ihmisen asemaa yksilön kannalta suurten vakuutuspäätösten osalta kuten edustaja meri sanoi jo aikaisemmassa puheenvuorossaan puheenvuorossaan perussuomalaiset ovat vahvasti nostaneet kansalaisaloitteessa mainittuja ongelmia esille pitkään ja edustaja ronkainen on eritoten pitänyt asiaa esillä

kansalaisaloitteen tekijöille lausun todella erityiskiitokset tästä asiasta ja aloitteesta tämä on todella tärkeä ja toivottavasti heidän esittämiinsä ongelmiin tulee parannuksia arvoisa puhemies vielä ministeri mattilalle kysyisin uudestaan äsken äsken

elikkä toistan sen on tapauksia joissa esimerkiksi kaksi erikoislääkäriä ja useampikin on antanut asiakkaalle potilaalle lausunnon että hän on työkyvytön vakuutuslääkäri näkemättä potilasta on esittänyt että ei ole näin vaan tämä on pystyvä työhön näitä tapauksia on liian paljon kysyin tällaista asiaa onko asiakkaalla mahdollisuus saada kielteisen päätöksen tehneen tehneen vakuutuslääkärin nimi ja hänen erikoisalansa elikkä se mikä hänen ammattipätevyytensä on onko hänen mahdollista saada tieto siitä kuka on hylännyt hänen hakemuksensa kiitos

arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat arvoisa ministeri

olemassa toivon tälle asialle vihdoinkin sellaista käsittelyä joka muuttaa järjestelmää oikeudenmukaisemmaksi ja paremmaksi arvoisa puhemies ihmisiä joutuu jatkuvasti kohtuuttomiin tilanteisiin kun lääkäreillä keskenään on erilaiset näkemykset ihmisen tilanteesta toiselle lääkärille henkilö on sairas eikä kykene työhön ja toiselle lääkärille eli vakuutuslääkärille hän on työkykyinen vaikka tämä lääkäri ei ole edes nähnyt potilasta on erittäin vakava asia kun vammautumisen sairastumisen tai onnettomuuden seurauksena vakuutusyhtiö ei maksa korvauksia ja henkilö ei saa kuntoutusta ja joutuu pahimmillaan köyhyyteen ja ajautuu yhteiskunnan ulkoreunoille kun oman hoitavan työterveyslääkärin mukaan henkilö on sairastunut ja hänet määrätään sairauslomalle ja kelan vakuutuslääkärin mukaan hän on työkykyinen eikä kela maksa sairauspäivärahaa tällöin henkilön pitäisi mennä töihin mutta eihän työpaikka ota henkilöä töihin kun työterveyslääkäri on määrännyt hänet sairauslomalle eikä hän voi ilmoittautua te toimistoon työttömäksi työnhakijaksikaan koska hänellä on se työpaikka tällöin kelan vakuutuslääkäreiden päätösten vuoksi ihmisiä ajautuu täysin rahattomaan tilaan eräs yksinhuoltajaäiti kertoi minulle että hänet jätettiin täysin rahattomaksi kaksitoista vuotiaan lapsensa kanssa hän oli sairastunut ja kela vähät välitti että hänellä lapsi huollettavanaan miten ylipäätään kuvitellaan että sairaudesta voi kuntoutua kun maksamattomat laskut valvottavat ja kolkuttavat takaraivossa kela ja vakuutusyhtiöt aiheuttavat päätöksillään ihmisille laskujen menemisen perintään ulosottoon aiheutuu huolta murhetta ja itsemurhia kielteisiä päätöksiään kela perustelee omien vakuutuslääkäreidensä tekemällä arviolla potilaspapereiden perusteella perusteella ei ihmisten oikeudentajuun mene se miten vakuutuslääkäri voi potilasta näkemättä tehdä päätöksen suomalaisista ihmisistä tämä nykyinen järjestelmä tuntuu vastuuttomalle ja kylmälle toiminnalle siksi se on muutettava arvoisa ministeri myös vakuutuslääkäreiden puolueettomuus ja erilaiset sivutoimet vakuutusyhtiöissä ovat nousseet julkisuuteen toivonkin ministerin perkaavan nämä todella tarkalla suurennuslasilla toivon tälle kansalaisaloitteelle myönteistä käsittelyä täällä eduskunnassa

jos nostaa kissan pöydälle tässä on kysymys rahasta jos nuori mies loukkaantuu ja hän joutuu työkyvyttömäksi koko elämäksensä se maksaa miljoonan vakuutusyhtiölle jos näitä on kymmenentuhatta puhutaan miljardeista rahaa siitähän tässä on kysymys haluan ottaa yhden esimerkin pöyristyttävää on myös se kuinka hitaasti ja epäselvästi vakuutusyhtiöt toimivat otan esimerkin pojasta yhdestä tapauksesta hän oli ottanut vakuutusyhtiöstä kotimatkasairausvakuutuksen johon sisältyi niin sanottu urheilulaajennus silloin luvattiin että jos poika loukkaantuu hänet kyllä kuntoutetaan pari vuotta sitten hän sai aivovamman jääkiekko ottelussa siitä lähtien hän on kärsinyt kovista oireista jotka heikentävät elämänlaatua ja hän on niiden vuoksi työkyvytön vakuutusyhtiön mukaan hän ei ole oikeutettu fysikaaliseen tai neurologiseen kuntoutukseen samoin vakuutusyhtiö on maksanut muita hoitokuluja vain parituhatta euroa niistäkin osa on maksettu vuoden myöhässä ja vasta kun kaksi eri juristia on lähestynyt vakuutusyhtiötä lisäksi vakuutusyhtiö ei suostu maksamaan mitään ansionmenetyskorvauksia vaan väittää että että olisi luopunut näistä ostovaiheessa tästä yhtiö ei ole esittänyt mitään dokumentaatiota lisäksi vakuutusyhtiö on evännyt korvauksia puuttuvien lisäselvitysten vuoksi joita se ei ole edes asiakkaalta pyytänyt että tällainen tapaus

arvoisa rouva puhemies

esitetty vakuutuslääkärien oikeuden kumota hoitavan lääkärin lausuntoja poistaminen vastaa samaa kuin esittämäni käänteinen todistustaakka käänteisessä todistustaakassa on kyse siitä että korvaus ja eläkepäätökset tehtäisiin lähtökohtaisesti vakuutetun hoitavan lääkärin lausunnon pohjalta täällä on sitä kritisoitu pikkuisen mutta jatkan että vakuutusyhtiö voi vapautua korvauksen maksamisesta vain jos se kykenee todistamaan hoitavan lääkärin diagnoosin ja työkyvyn arvion olennaisilta osin virheelliseksi on varsin erikoista että muutoksenhakulautakunnissa ja oikeusinstansseissa vakuutetun tulee todistella lääkäriltään saamiaan diagnooseja oikeaksi eikö tulisi nimenomaan kuulua vakuutusyhtiölle mikäli se pyrkii epäämään korvaukset vakuutetun vammat jo kertaalleen todettu lääkärien toimesta hoitolaitoksessa lain mukaan vakuutusyhtiöllä ei kuitenkaan ole velvollisuutta näyttää mistä henkilön työkyvyttömyys johtuu jos se ei yhtiön mielestä johdu tapaturmasta arvoisa puhemies järjestelmä ei ole oikeudenmukainen sillä vakuutettu ja vakuutusyhtiö ovat täysin eriarvoisessa asemassa hylkäävästä päätöksestä hylkäävästä päätöksestä voi valittaa muutoksenhakulautakuntaan muutoksenhakulautakunnan lausunnot ovat kuitenkin vain suosituksia jotka eivät sido vakuutusyhtiötä tai vakuutettua lisäksi lautakunnan puolueettomuudesta voi olla montaa eri mieltä valitusprosessit ovat pitkiä jopa yli kymmenen vuotta ja merkitsevät usein vakuutetulle taloudellisen epävarmuuden aikaa mikäli asia päätyy oikeuteen siellä asetelma sitten vasta epätasa arvoinen onkin vakuutuslaitoksella on enemmän resursseja ja asiantuntemusta sekä lääke että oikeustieteen saralta lisäksi yleisessä oikeusistuimessa hävinnyt osapuoli joutuu normaalisti korvaamaan myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut joten vakuutettu joutuu valtavaan taloudelliseen riskiin vakuutusyhtiöllä sen sijaan lähtökohtaisesti ei juuri mitään riskiä ole jos se häviää jutun se joutuu korvaamaan työkyvyttömyyden joka sen vakuutussopimuksen mukaan olisi kuulunutkin korvata työkyvyttömyyden korvaamisessa puhutaan usein miljoonaluokan rahoista jos vakuutusyhtiö tuomitaan korvausvastuuseen mitään sanktiota maksamattomista korvauksista ei tule on aika erikoista että vakuutusasioissa petokseen voi syyllistyä vain vakuutuksenottaja arvoisa puhemies julkisuudessa useampi vammautunut on tullut esiin omalla nimellään ja kasvoillaan tarinat ovat koskettavia ja usein uskomattomia tiedän tapauksen nuoresta ratsastusyrittäjästä josta edustaja heinonen tässä jo kertoikin hän on saanut vaikean tai keskivaikean aivovamman pudottuaan hevosen selästä vakuutusyhtiö oli kuitenkin eri mieltä joukko hoitavia neurologeja ja pudotti vamman haitta asteen yhdestätoista kahteen kuin taikaiskusta yrittäjä nähtiinkin taas työkykyiseksi omaan työhönsä nyt viimeisimpänä luin poliisista jota virkatehtävissään ammuttiin lähietäisyydeltä käteen ampuja pääsi koevapauteen jo ennen kuin poliisi pystyi palaamaan töihin sairauslomaltaan paluu aiempaan tehtävään ei ollut mahdollista lisäksi valtiokonttorin vakuutuslääkäri oli sitä mieltä että vammaluokitus on alempi kuin leikkaava kirurgi oli arvioinut rikoksesta seuranneiden korvausten määrä laski ja poliisin tulotaso pieneni merkittävästi ilman hänen omaa syytään

nämä julkisuuteen nousseet tarinat ja henkilöt ovat kuitenkin vain jäävuorenhuippu pieni pintaraapaisu siitä kuinka laajasta ongelmasta ja käsittämättömän epäoikeudenmukaisesta järjestelmästä on kyse selvitysten mukaan tämä asia koskettaa suoraan tai välillisesti laajaa joukkoa kansalaisista jopa puolta miljoonaa suomalaista jos vakuutuslääkärijärjestelmää saadaan muutettua sillä on aivan valtavan suuret

arvoisa rouva puhemies tämä lakialoite kuvastaa hyvin sitä epätoivoista henkeä jota monet ihmiset tässä maassa aidosti kokevat jos hoitavat lääkärit antavat potilaille selvän diagnoosin työkyvyttömyydestä joko henkisestä tai fyysisestä sairaudesta johtuen ja vakuutuslääkäri tekeekin päinvastaisen analyysin on kansalaisten epäusko koko järjestelmää kohtaan aivan ymmärrettävä ihmistä hoitavan lääkärin kanta ei paina mitään vaan vakuutuslääkärin papereidenlukeminen monissa puheenvuoroissa täällä on jo tämä sama todettu minusta on tärkeää että epäkohtiin saadaan selvempi järjestelmä olen keskustellut lukemattomia kertoja erään pitkäaikaisesti sairaan henkilön kanssa hänellä on hoitavalta lääkäriltä työkyvyttömyysdiagnoosi hyvinkin yksilöitynä työkokeiluja on tehty useita erittäin huonolla lopputuloksella hupaisinta tässä järjestelmässä on että jopa työllisyyspalvelut ovat vankemmin sairastavan yksilön puolella hänet määritellään tässä tapauksessa työkyvyttömäksi kukaan ei tarjoa näille ihmisille töitä ja mistään he eivät saa toimeentuloa tämän nykyisen järjestelmän suurin ongelma on minusta juuri tässä olet samaan aikaan työkykyinen ja työkyvytön tämä pallottelu järjestelmän sisällä aiheuttaa ihmisille eniten epäoikeudenmukaisuuden tunnetta olen samaa mieltä täällä jo pidettyjen useiden puheenvuorojen

tästä aihepiiristä on tehty lukuisia varmaan satoja kirjallisia kysymyksiä ja kymmeniä lakialoitteita silläkin aikaa kun itse täällä olen ollut pian kolmisenkymmentä vuotta ja asia on edelleen tällä tavalla kuin täällä on tullut kerrotuksi monessa puheenvuorossa se on mielestäni häpeäksi eduskunnalle ja kaikille niille hallituksille jotka ovat istuneet tässä maassa näinä vuosina siksi on erinomaista että nyt tämä kansalaisaloite jonka kansalaiset voivat suoraan tehdä ja jonka kautta tuoda asia käsittelyyn eduskuntaan on tehty kiitokset heille samalla kiitokset edustaja ronkaiselle joka teki myös tämän lakialoitteen jota nyt voidaan samalla valiokunnissa sitten käsitellä ja viedä eteenpäin tuo käännetty todistustaakka on yksi hyvä malli jota kannattaa selvittää ja tutkia onko se mahdollinen ja miksi ei olisi mutta ymmärrän kyllä että vakuutusyhtiöt kun niitä kuunnellaan asiantuntijoina löytävät siitäkin kaiken mahdollisen vian mutta nyt ei pidä taipua siihen hieman jäin ministerin puheenvuorosta kaipaamaan jotain muuta kuin neuvottelukuntaan vetoamista neuvottelukunnat kyllä keskustelevat ja kahvia ja on varmaan mukavaakin mutta asiat eivät välttämättä etene neuvottelukuntien kautta tarvitaan todella asian eteenpäinviemistä ensi sijassa näitten vakuutuslääkärien riippumattomuus eli täysin irti vakuutusyhtiöistä siinä on avainkysymys se pitäisi toteuttaa mahdollisimman pian on selvää että kaikkia hakemuksia ei hyväksytä eikä voida hyväksyä jos hyväksyttäisiin niin varmaan me kaikki täältä panisimme hakemuksen aika pian ja pääsisimme mukavalle eläkkeelle mutta näin ei tietenkään pidä tapahtua mutta meillä on niin kuin täällä on kerrottu lukuisia tapauksia tiedossa että on kaksikin erikoislääkäriä tutkinut ihmisen jopa moneen kertaan ja esittänyt hakemukseen puoltonsa ja ja siitä huolimatta hylkäys on tapahtunut tätä ihmiset yksinkertaisesti ymmärrä enkä minäkään ymmärrä joku järjestelmä jossa olisi ymmärrettävyys ja yleinen hyväksyttävyys meidän on saatava vihdoinkin arvoisa puhemies olen kyllä pitkälti edustaja harkimon kanssa samaa mieltä että pohjimmiltaan tässä on kysymys rahasta jos esimerkiksi joku kolmekymmentäviisi vuotias henkilö loukkaantuu ja siirtyy eläkkeelle työelämästä hän saattaa saada aika kohtuullisen eläkkeen kolmekymmentä vuotta nauttii sitä ennen kuin tulee vanhuuseläkeikään siinä on on valtavista rahoista kysymys ja vähän näyttää siltä että mitä nuorempi hakija on sitä huonommin hän saa näitä myönteisiä päätöksiä

on viime vuosina toisinaan kovastikin arvosteltu joskus syystä ja usein ilman syytä mutta

liittyy sellainen erinomainen piirre että sillä voidaan nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja eduskuntakäsittelyyn asti suuria kansalaisryhmiä koskettavia epäkohtia nyt tämä käsiteltävänä oleva kansalaisaloite tapaturmavakuutuslain pykälän muuttamiseksi eli käytännössä vakuutus ja eläkeyhtiöiden lääkäreillä tällä hetkellä olevan oikeuden oikeuden ilman perusteltua syytä ja jopa potilasta näkemättä kumota hoitavan lääkärin lausunto poistamiseksi on esimerkki sellaisesta epäkohdasta jota eduskunta ei aiemmin ole uskaltanut korjata syytä siihen miksi eduskunta ei ole tässä asiassa edennyt vaikka epäkohta on ollut varmasti pitkään meidän kaikkien tiedossa en osaa valitettavasti edes arvailla arvoisa puhemies perussuomalaisille tämän asian ja epäkohdan korjaaminen on erittäin tärkeää oikeudenmukaisuussyistä asiaa julkisuudessa erittäin paljon esillä pitänyt edustaja ronkainen pohti jo keskustelun alussa käyttämässään hyvässä ja asiantuntevassa puheenvuorossa paljon tähän aihealueeseen liittyviä näkökulmia edustaja ronkainen on myös laatinut viime vuonna pitkälti samansisältöisen lakialoitteen joka ei valitettavasti ole ainakaan vielä edennyt eduskunnassa maaliin asti tilannehan on se että lakialoitteet hyvin usein raukeavat vaalikauden lopulla mutta nyt tämän käsittelyssä olevan kautta tämä epäkohta on eduskunnassa

ja asia saa yhä vahvemman painoarvon ja merkityksen joka sille ehdottomasti kuuluukin arvoisa puhemies vakuutuslääkäreiden oikeutta kumota hoitavan lääkärin diagnoosia ei tultaisi lakimuutoksen myötä tietenkään kokonaan poistamaan mutta jatkossa vakuutuslääkäreiltä tulisi ehdottomasti vaatia asianmukaiset perustelut päätökselleen ja se on mielestäni täysin oikeutettu vaatimus sitä vastoin vakuutusyhtiön ja sen käyttämien asiantuntijalääkäreiden tämänhetkinen mahdollisuus kiistää hoitavan lääkärin lääkärin antama diagnoosi potilasta näkemättä ja vieläpä ilman lääkärin ammattietiikkaan

on mielestäni täysin oikeustajun vastainen ja tämä epäkohta onkin korjattava pikaisesti arvoisa puhemies kansalaisaloitteen myötä asia onkin mahdollista saada kuntoon ja samalla voidaan hälventää merkittävästi järjestelmää kohtaan tunnettua epäluuloa perussuomalaiset tukevat erittäin vahvasti tätä kansalaisaloitetta kiitän kaikkia aloitteen allekirjoittajia ja toivon aloitteelle menestyksellistä valiokuntakäsittelyä

rouva puhemies särähti korvaan tässä kun edustaja löfström sanoi että nämä tapaukset käsitellään nopeasti haluaisin tietää onko ministeri tietoinen siitä että että voi kestää kaksi vuotta ennen kuin potilas saa minkäännäköisen päätöksen vakuutusyhtiöstä sen jälkeen hän voi hakea avustusta kelalta ja ja se kestää siellä vuoden lisää jos päätös vakuutusyhtiöstä on negatiivinen ja hakee muutoslautakunnalta muutosta niin koko tämä prosessi voi kestää viisi viiva kymmenen vuotta ja potilas on koko ajan niin kuin löysässä hirressä jos ei se ryhmä saa aikaan mitään muuta muutosta niin tähän kannattaisi ainakin tehdä aika pikaisesti muutos
ja vastauspuheenvuoro ministeri mattila yksi minuutti
kiitoksia arvoisa rouva puhemies kiitoksia keskustelusta edustaja kankaanniemelle toteaisin sen että tämä on nyt kansalaisaloitteen lähetekeskustelu ja tämä etenee eduskuntaan myöskin ministeriössä sitten toimet etenevät ja niiden perusteella tehdään konkreettiset ehdotukset edustaja harkimo olen kyllä kuullut näistä käsittelyajoista ja nähnyt henkilökohtaisestikin tiedän mutta en vastaa siitä mitä edustaja löfström on näistä käsittelyajoista todennut sen sijaan kun edustaja harkimo nostitte esille sen että ei saada kuntoutusta tai hoitoa on toki todettava se että eihän ketään jätetä hoitamattakaan hoidetaan sitten julkisella sektorilla ei niinkään vakuutuksen varoista vaan verovaroista jos on niin että yhtiö ei maksa kuntoutusta tai tutkimusta mitä sitten tulee näihin jääkiekkovammoihin jotka nostitte esille esitän kysymyksen kun en tiedä pitäisikö meillä jääkiekossa sitten puuttua myös niihin pelillisiin asioihin ihannoidaanko meillä liikaa kovaotteista jääkiekkoa en siis tiedä mutta mutta kysyn edustaja elomaa kahteenkin otteeseen kysyitte tästä tiedon saannista ja onko mahdollista sitä saada nimenomaan nyt tämän neuvottelukunnan yksi keskeinen tehtävä on lisätä tämän järjestelmän läpinäkyvyyttä ja kansalaisten luottamusta siihen ja siihen tiedonsaantiin liittyen te olette aikanaan saaneet vastauksen me voimme tähän myöhemminkin palata ja nyt arvoisa puhemies ilmeisesti